päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

edustaja reijonen

arvoisa rouva puhemies hoitajamitoitus puhuttaa ja huolestuttaa eilen juuri eilen pääministeri rinne sanoi ettei ole rahaa rinne siis sanoi ettei ole rahaa eikös hallitusohjelmassa ollut tavoitteena ikäystävällisyyden edistäminen eikös lupaus ollut säätää hoivahenkilöstön sitovasta nolla pilkku seitsemän vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksikössä hoitajia tarvitaan lisää hoidettavien määrä kasvaa hoitajien hoitajien jaksaminen on äärirajoilla hallitukselta löytyi heti satoja miljoonia kehitysapuun tai afrikkaan tai ulkomaille kysyn siis teiltä arvoisa ministeri kiuru helmikuussa sanoitte että nyt on näytön paikka hoitajamitoitus heti olette nyt hallituksessa nyt on todellinen näytön paikka toteutatteko lupauksenne vai unohtuvatko vanhukset meidän oman maamme vanhukset

kiitos hyvästä kysymyksestä ja suora vastaus on että ei unohdu minusta on tärkeää että otatte tämän henkilöstömitoituksen eli hoitajamitoituksen esiin tässä salissa on keskusteltu vuosien varrella varmasti voisi sanoa että yhtenä tärkeimmistä aiheista todella paljon siitä miten ympärivuorokautiseen hoivaan saadaan sellainen sitova henkilöstömitoitus joka antaa alalle kunnianpalautuksen ja antaa myöskin niille ihmisille jotka ikääntyvät turvallisuudentunteen siitä että asia saadaan viimeinkin kuntoon että väki riittää

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa rouva puhemies thl elikkä terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo että hoitajamitoituksen korjaamiseen tarvittaisiin lisää rahaa vajaat kaksisataa miljoonaa vuodessa hallitusohjelmassa kuitenkin luvataan että hallituskauden päättyessä mitoituksen nostamiseen on käytössä vain seitsemänkymmentä miljoonaa vuodessa ohhoh kun rahoituksesta puuttuu satakolmekymmentä miljoonaa hallituksen lupauksesta puuttuu uskottavuus siis uskottavuus puuttuu sitten tarvitaan hoitajia moni hoitaja on lähtenyt töihin ulkomaille moni on lähtenyt muihin töihin koska palkkaus ei vastaa työn raskautta äärimmäisen raskaassa tärkeässä työssä pääministeri rinne kysyn teiltä oletteko te valmis korjaamaan hoitotyön tekijöiden palkat sellaiselle tasolle että suomalaiset hoitajat tekevät töitä suomessa mistä hoitajille rahat onko hallituksen arvopohja siis arvopohja mistä puhutte todella sellainen että laitatte miljoonia afrikkaan tai muualle kun vanhustenhoivasta puuttuu satakolmekymmentä miljoonaa

tosiasia on se että tämä hallitus tulee lakiin kirjauttamaan nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen jonka päälle tulee vielä hoitoisuuden perusteella lisäkokonaisuuksia tuo rahoitus on tällä hetkellä käytännössä euron lisäksi löytyy jo suoraan kirjasta neljäkymmentäviisi miljoonaa kotihoidon kautta rahaa ja sitten on kertaluontoisia elementtejä joilla voidaan viedä asiaa eteenpäin yli sataviisikymmentä miljoonaa euroa lähtökohta on se että tämä hallitus tulee sen pitkäaikaisen toiveen toteuttamaan että hoitajamitoitus tulee varmistamaan hyvän hoidon ikäihmisille

sitova hoitajamitoitus tarvitaan sillä aivan liian monessa paikassa hoitajia on liian vähän ikäihmiset eivät saa riittävää hoivaa ja hoitajat uupuvat samalla on selvää että hoitajien saatavuus on merkittävä haaste ja sen takia mitoituksen voimaantulolle tarvitaan siirtymäaikaa arvoisa puhemies työvoiman saatavuuden turvaamiseksi pitää parantaa hoitajien työssä pysymistä ja työssäjaksamista moni koulutettu hoitaja on poistunut alalta

mitä hallitus tekee alan houkuttelevuuden parantamiseksi alalta poistuneiden hoitajien houkuttelemiseksi takaisin sekä työvoiman saannin turvaamiseksi

tämä kysymys hyvin osoittaa sen minkälaisessa noidankehässä me tällä hetkellä olemme vanhusten hoivatyön suhteen jos tätä syöksykierrettä ei oikaista on vaarana että koko järjestelmä rapautuu lopullisesti pahan kerran työntekijöiden riittämättömyyden tunne on vakava täytyy muistaa että pohjoismaisessa tutkimuksessa joka taannoin tehtiin viesti on niin karua kuultavaa koko parlamentille että me saamme vielä ja kerrankin miettiä miten tämä kunnianpalautus alalle saadaan aikaiseksi jopa neljäkymmentä prosenttia suomen laitoksissa työskentelevistä työntekijöistä on tosiasiassa tilanteessa jossa hän itse ei haluaisi ottaa vastaan tuota paikkaa kyseisestä paikasta jossa hän itse on töissä kolmekymmentäkahdeksan prosenttia näistä alan työntekijöistä on harkinnut alanvaihtoa kyllä meidän täytyy pystyä osoittamaan että sitova henkilöstömitoitus todella säädetään lakiin harmillinen asia on se että eduskunnassa ei vieläkään näytä olevan tahtotilaa siitä että tämä hanke tehtäisiin yhdessä nyt hallitusohjelmassa suoraan linjataan että sitova henkilöstömitoitus kirjataan lakiin ja se esitys tuodaan vielä ennen joulua

hieman ihmetyttävät nyt vasemmiston kommentit siitä että tähän tarvitaan siirtymäaika muistan miten keväällä ryhmän puheenjohtajana olin mukana vasemmiston kanssa jolloin ministeri pekonen oli ryhmänjohtajana ja ministeri kiuru oli sdpn puolesta paikalla me vaadimme hoitajamitoitusta silloin ja silloin te molemmat totesitte että tämä on yhden lauseen asia ja ihan muutamassa viikossa voidaan tehdä ja nyt on kelkka kääntynyt kaikilla nyt te puhutte siirtymäajasta miksi te ette silloin puhuneet oliko tämäkin vaalitemppu

silloiseen vanhuspalvelulakiin liittyvässä vastauksessa eduskunta edellytti että hallitus arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla vuoden kaksituhattaneljätoista aikana ja mikäli ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä ei ole saavutettu suosituksen mukaista henkilöstömitoitusta se antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä vieläkin suomessa näistä nykyisistä

kuin edustaja meri nyt on aika tuoda tämä esitys eduskuntaan kirjata ei vain nolla pilkku seitsemään lakiin niin kuin keväällä vielä ajateltiin vaan niin kuin hallitus nyt esittää että otetaan myöskin hoitoisuus huomioon ja pidetään huolta että tukipalvelut eriytetään tästä varsinaisesta hoitotyöstä ja nämä kaksi jälkimmäistä ovat asioita joita ei ole vielä tarpeeksi selvitetty ne selvitetään nyt syyskuun loppuun mennessä

minkälaista on hyvä arki miten itsemäärääminen toteutuu miten on mahdollista jatkaa omaa elämäntapaansa vaikka heräämisten nukkumaanmenojen hyvän ruoan muun osalta tai viedään esimerkiksi kulttuuria sinne missä ovat ne jotka eivät itse pääse kulttuurin luo tämä on paljon laajempi kysymys katsotaanko tässä mitoitusasiassa toisaalta vain ympärivuorokautista hoitoa vai muistetaanko myöskin ne ihmiset jotka ovat kotona haluan kysyä hallitukselta nyt kun mitoitus on erotettu tästä muusta vanhuspalveluiden laadun kehittämisestä niin miten käy tämän vanhuspalveluiden kokonaisvaltaisen laadun kehittämisen ja ja millä tavoin käy nyt sitten voimmeko luottaa että että hallitus pitää siinä lupauksistaan kiinni

kyllä yksinkertainen vastaus on voi luottaa siihen että nyt tulee esityksiä ja uudistusta vanhuspalvelulain nimissä näiden palveluiden tosiasialliseen tilaan tässä maassa nyt on päätettävä eduskunnassa halutaanko että nämä esitykset tuodaan kiireellisesti niistä asioissa joista täällä eniten puhutaan nyt olen olettanut keväisen keskustelun johdosta että eduskuntaan halutaan henkilöstömitoitus sitova henkilöstömitoitus nolla heti ja nyt se tulee niin nopeasti kuin me sen tänne saamme tässä taas edustaja peräänkuulutti sitä että olisi hyvä tehdä näitä erityisesti kokonaisuutena varmasti moni asiantuntija ajattelee näin nyt on kuitenkin vastattu eduskunnan huutoon joka keväällä täällä oli melkoinen tulen henkilökohtaisesti varmistamaan että näin tulee mitoitus tulee ensin se on vanhuspalvelulain ensimmäinen osa toinen osa tehdään ja kaikki nämä tärkeät huomiot jotka lain päivityksessä täytyy ottaa

arvoisa rouva puhemies ministeri kiuru eikö teitä hävetä te te olitte se joka täällä eduskunnassa

ministeri andersson ja ministeri marin eivät ole paikalla pääministeri rinne eikö teitä hävetä te lupasitte te lupasitte että tämä hoitajamitoitus saadaan aikaan muutaman

tunnin työ keskeinen lupaus ja tämäkin lupaus on petetty samalla tavalla kuin eläkelupaus on petetty voiko teidän hallituksenne ohjelmaan ja lupauksiin luottaa me olemme saaneet lukuisia suuttuneita yhteydenottoja ikäihmisiltä omaisilta hoitajilta siitä että he ovat uskoneet siihen teidän lupaukseenne että te hoidatte tämän muutamassa tunnissa kokoomuksen eduskuntaryhmä jättää kirjallisen kysymyksen me kaikki olemme sen allekirjoittaneet me toivomme teiltä selkeän suunnitelman siitä miten nämä vanhustenpalvelut laitetaan kuntoon selkeä suunnitelma mistä saadaan lisää hoitajia selkeä suunnitelma miten tämä rahoitetaan ja me edellytämme vastatkaa rehellisesti ei tyhjää puhetta vaan miten tämä asia hoidetaan

arvoisa puhemies edustaja orpo muistan hyvin viime vaalikauden keskustelut tässä salissa niistä kokonaisuuksista muistan kokonaisuuksista vaalikeskustelut joissa te ette suostuneet kertomaan sitä miten hoitajamitoitusta nostetaan nyt tämä hallitus on tuomassa tähän saliin tämän syksyn aikana lainsäädäntöesityksen jonka mukaan nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus tulee lakiin kirjattua sen lisäksi tähän lainsäädäntöön tulee hoitoisuudesta määritelmä joka johtaa siihen että silloin kun tarvitaan enemmän kuin nolla pilkku seitsemän hoitajaa se tulee toteutumaan edustaja orpo olkaa nyt tyytyväinen

arvoisa rouva puhemies politiikassa on kysymys allokaatiosta ja priorisoinnista nuo vastaukset hallituksen ministereiltä kuulostavat vähän siltä että te kuvittelette että te olette tekemässä siellä joitakin teknisiä päätöksiä siitä miten mitoitus nyt saadaan sinne ja tänne minun puolueelleni on päivänselvää että talouden realiteetit ovat vähän sellaiset että rahaa ei ole ja voin hyvin uskoa kun pääministeri rinne mutta teidän pitäisi kyetä myös priorisoimaan te te olette laittamassa rahaa moniin moniin asioihin muiden huono osaisten ihmisten auttamiseen auttamiseen mutta nyt on kysymys kysymys suomessa elävistä vanhuksista tiedättekö te mitä priorisoiminen tarkoittaa oletteko te valmiita priorisoimaan ja miten te priorisoitte jotta suomalaiset vanhukset saavat hoitoa

arvoisa puhemies olen ilolla herännyt hallitusohjelmaneuvottelujen jälkeen jokaiseen aamuun koska yksi suuri asia saadaan nyt kuntoon sitova hoitajamitoitus tulee se on suuri haave aikoinaan olimme petteri orpon kanssa samassa hallituksessa ja keskustelimme vakavalla sävyllä olisiko tämä asia voitu hoitaa niin kuin eduskunta jo vuonna kaksituhattakaksitoista edellytti valitettavasti koskaan sitä ei tullut vaikka jo silloin ajoin vahvasti että tämä hoitajamitoitus saadaan tämä eduskunnan keskustelu osoittaa nyt sen että ensin pitäisi tietää kuka on täällä kannattamassa sitovaa henkilöstömitoitusta onko kaikki veneessä mukana tuodaan nämä esitykset joita on toivottu ja joita halutaan mutta tärkeätä on myöskin rakentaa yhteistä poliittista tahtotilaa että vanhusten asiat laitetaan tässä maassa kuntoon syöksykierre on niin vakava että meillä on yli seitsemänkymmentätuhatta ihmistä jättänyt tämän alan ja tämä keskustelu ei varmasti mairittele koska moni työssään uupunut ihmettelee eikö eduskunnassa vieläkään löydy sitoutumista tähän yhteiseen hankkeeseen heti kun hoitajat saadaan niin minusta tämä tilanne saadaan osittain vakaantumaan

arvoisa puhemies tämä kysymys täytyy tässä salissa nyt selvittää ihan juurta jaksaen ennen vaaleja te ministeri kiuru sanoitte tässä salissa suomalaisille että se on ihan nopea työ viekö se tunnin tai kuukauden ja yksi virke lakiin ja sillä vanhusten asiat saadaan kuntoon ja nyt meille on täysin epäselvää täällä tässä salissa se teidän lupaamanne mitoitus tulee voimaan tuleeko se voimaan ollenkaan ja millä tavalla tämä hallitus konkreettisesti ja aidosti niin että se ihmisten arjessa näkyy tulee parantamaan vanhusten palveluja tässä maassa ja nyt haluan kysyä johditteko te harhaan suomalaisia ennen vaaleja lupaamalla että

puhemies minä pidän siitä kiinni mitä on yhdessä ajettu ja yhdessä tässä salissa on vahvasti ajettu sitä henkilöstömitoitusta käsittääkseni vieläkään tässä salissa eivät kaikki halua tunnustaa että ajaisivat sitä nyt ajattelenkin että on hyvä että eduskunnassa löytyy vahva tahtotila siihen että tämä yhteinen henkilöstöasia saadaan lopulta kuntoon ja tältä osin tärkeää on että me saamme riittävät voimavarat tähän hankkeeseen ja me saamme alan innostumaan siitä että takaisin voi palata että me pidämme henkilökunnan jaksamisesta huolta ja me pidämme myöskin huolta siitä että mahdollisimman nopeasti me saamme kaikki tarpeelliset hoitajat tekemään tätä tärkeätä työtä että jokainen suomessa uskaltaa myöskin vanheta turvallisesti

puhemies eli kyse on siitä onko meillä riittävästi henkilöstöä nyt tänä päivänä ja tulevaisuudessa ja täytyy muistaa se että kysymys on myös kotihoidosta ja perhehoidosta ja myös omaishoidosta ei pelkästään laitoshoidosta pitää nähdä tämä kokonaisuus

kaksituhattakolmekymmentä luvun puolivälissä puolet nykyisestä sote henkilöstöstä jää eläkkeelle

tässä esitettiin hyviä näkökulmia nimenomaan siihen että saataisiin nuoriso hakeutumaan alalle nyt näyttää jo siltä että tämä pitkittynyt keskustelu siitä miten turvataan tulevaisuudessa vanhuspalveluiden hoitajamäärä on johtamassa siihen että alan alkaa hiipua ja tämä on minusta vakava uhka samaan aikaan me näemme että aika moni hoitaja uupuu niin että joko vaihtaa alalta pois tai sitten toisaalta joutuu hakeutumaan liian aikaisessa vaiheessa työkyvyttömyyseläkkeelle minusta nämä näkökulmat puoltavat sitä että yhtenä toimena vaaditaan sitä että tulee sitova henkilöstömitoitus lakiin olen todennut että syyskuun lopussa saadaan suomen asiantuntija ammattilaisilta arvio siitä millä tavalla tämä pitäisi toteuttaa on muistettava että eduskunnassa käytiin vasta keväällä keskustelua yksistään tämän nolla pilkku seitsemän henkilöstömitoituksen luvun sisällyttämisestä nykyiseen vanhuspalvelulakiin sen jälkeen tulevat hoitoisuuden määrittely sekä tukipalveluiden erottaminen tästä ne ovat niitä uusia elementtejä jotka me myös tuomme tähän esitykseen ennen joulua

arvoisa puhemies minäkin tervehdin ilolla sitä että tästä asiasta keskustellaan isossa salissa koska vanhuspalveluiden tilanne oli yksi viime eduskuntavaalien suurimmista kysymyksistä ja ja suomalaiset aivan odotetusti myöskin odottavat vastauksia siihen mikä nyt muuttuu ja mitä tullaan tekemään

eilen tuolla kuntapäivien paneelissa totesi että tämä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus tullaan tuomaan ja myöskin seitsemän päivän hoitotakuu ja nämähän ovat kaikki äärimmäisen tärkeitä tavoitteita kaikki olemme siitä yhtä mieltä tässä salissa mutta ongelma on nyt siinä kun te sanoitte pääministeri että rahaa ei kuitenkaan ole

valtionosuuksia kunnille näitten näitten lainsäädäntöjen toteuttamiseen eli olisin kysynyt nyt itse asiassa valtiovarainministeri lintilältä löytyykö rahaa toteuttaa tämä lainsäädäntöpaketti mitä hallitus kaavailee kaikki me haluamme sen lain tänne eduskuntaan me haluamme sen nopeasti keväällä se oli parin tunnin työ ja aivan varmasti tämä eduskunta tulee sen hyväksymään mutta löytyykö rahaa onko kunnille antaa rahaa että he pystyvät toteuttamaan tämän ja ehkä pääministerille vielä kysymys kun olette ottanut kantaa moniin palkkakysymyksiin oletteko sitä mieltä että sairaanhoitajien ja perushoitajien palkat ovat tällä hetkellä riittävällä tasolla että sinne alalle hakeudutaan

arvoisa rouva puhemies meillä on tiettyjä varauksia budjetissa seuraaville kolmelle vuodelle taidetaan mennä

on varauksena siellä olemassa en osaa arvioida sitä millaisen määrän hoitajia sillä saa käsittääkseni enemmänkin ongelma on se onko hoitajia meillä on olemassa tietyt varaukset mutta viitaten niihin kokoluokkiin mitä joissakin keskusteluissa on julkisuudessa ollut totean että meillä varaus tulee olemaan tuota kokoluokkaa

on selvää että vanhustenhoitoon tarvitaan lisää resursseja mutta siihen tarvitaan myös parempaa johtajuutta ja oikeaa asennetta vähäinen hoitajien määrä tekee työstä rankkaa minkä takia ala ei ole houkutteleva on hyvä että meillä on nyt hallitus joka on tarttunut toden teolla tähän ongelmaan ja pyrkii nyt saamaan tähän ratkaisua tarvitsemme yli neljätuhatta uutta hoitajavakanssia vanhustenhoitoon mutta samalla meillä on yli neljänkymmenentuhannen hoitajakoulutuksen saanutta ihmistä jotka tekevät ihan muuta työtä palaan tähän kysymykseen miten nämä ihmiset saadaan takaisin omalle alalleen tämä on meidän yhteinen huoli mitä voimme heille luvata

arvoisa puhemies kyllä näihin prosesseihin liittyvät ongelmat ovat todellisia niin kuin esitittekin johtamiseen liittyvät asiat

se miten työntekijät pääsevät puhkeamaan kukkaan työpaikalla ja se miten asiantuntemus otetaan huomioon se millä tavalla työyhteisössä arvostetaan vanhuksia ja miten pidetään ikäihmisistä huolta kyllä tämä kaikki on se tapa millä me puhumme meille tärkeästä väestöstä jokaisen pitää pystyä turvallisesti vanhenemaan ja sitä meidän pitää kaikkien kunnioittaa no tähän liittyy nimenomaan arvostuksen palauttaminen hoitotyötä tekeville ja tämä tarkoittaa sitä että työoloja on parannettava nimenomaan on tärkeätä että me annamme sen vakuutuksen että työssä on muitakin tekemässä tätä tärkeää työtä ja että sitä työtä arvostetaan myöskin yhteiskunnan taholta niin että siihen halutaan sitoutua niin kuin saamme asiantuntijoiden tiekartan syyskuun loppuun mennessä ja olisi tärkeää että eduskunta voisi sitoutua yhdessä tähän tärkeään hankkeeseen kun esitys eduskuntaan tulee sitten ennen joulua

puhemies tuntuu kyllä todella hämmentävältä kuunnella tätä keskustelua kun ministeri kiuru oli niin varma että kysymys on vain yhden lauseen lisäämisestä lakitekstiin ja se on sillä hoidettu ja nyt kuitenkin esimerkiksi eilen pääministeri rinne totesi että tarve on neljätuhatta hoitajaa mutta tulossa olisi mahdollisesti vain tuhat hoitajaa mikä teidän tiekarttanne on siihen millä tavalla tämä asia hoidetaan tuntuu aivan uskomattomalta että näin suuri vaje on ja tarjoamassa vain tuhat hoitajaa samalla ministeri lintilä te te puhuitte seitsemästäkymmenestäviidestä miljoonasta ja kuitenkin kuntaliitto on arvioinut että tarve on kaksisataaviisikymmentä miljoonaa vähintään missä on se loppuraha ja koska me näemme sen

arvoisa puhemies aloitetaan tästä edustajan esittämästä arviosta että tähän hankkeeseen tarvittaisiin kaksisataaviisikymmentä miljoonaa itse pitäisin nyt tärkeänä että tuo thln tekemä selvitys joka on kaikkien käytettävissä olisi edustajien luettavana siinä lähdetään siitä että kaksisataa miljoonaa olisi hinta arvio siitä

tätä ajattelua puolustaa myös se julkinen keskustelu joka on käyty mitä tulee siihen riittääkö se että yhdellä lauseella korjataan nykyistä vanhuspalvelulakia olette oikeassa siinä että tämä nolla pilkku seitsemän kirjaaminen lakiin olisi ollut varsin pieni työ niin kuin itsekin totesitte mutta nyt selvitetään myös hallituskumppanien toiveesta

arvoisa puhemies maamme hoivakriisi on vakava se ei ole alkanut tämän hallituksen aikana ei edes viime keväänä kyseessä on pidemmän aikavälin jatkumo itse olen kahdeksan vuotta kahdeksan vuotta odottanut ja puhunut ja toivonut että saisimme lakiin kirjauksen hoitajamitoituksesta ymmärrän että se tuottaa nyt hämmennystä monelle muullekin samaa asiaa toivoneelle kahdeksan vuotta siitä on tässä maassa puhuttu mutta nyt se on tulossa lakiin tämä on tärkeä viesti hoitajamitoitus ei ole oikeastaan ainut asia mistä olemme paljon puhuneet viime keväänä puhuimme myöskin haamuhoitajista eli työntekijöistä jotka ovat merkittyinä näihin listoihin mutta jotka jotka tosiasiallisesti eivät kuitenkaan ole työvuorossa

arvoisa puhemies erittäin tärkeä kysymys meidän on hoitotyöstä pantava merkille että siellä tehdään paljon myöskin muuta kuin välitöntä hoitotyötä tätä kautta vanhustenhuollon kriisi on osoittanut että on syntynyt myöskin

jossa tosiasiassa on joissakin tapauksissa jopa vääristelty työvuorolistoja tätä kautta on erittäin tärkeää tärkeää että eduskunnassa kaikki sitoutuvat siihen että tämä ilmiö aidosti kitketään pois välitön hoito ja siitä tehtävät kirjaukset lakiin ovat nyt ammatti ihmisten arvioitavina en usko että eduskunnassa on vielä käyty tarpeeksi sitä keskustelua miten tämä välitön hoito tulee olemaan henkilöstömitoituksen pohjana eli mikä on sitä työtä joka on tukipalveluita esimerkiksi siivousta pyykkäystä astioiden laittoa koneeseen vaikka kiinteistönhuoltotöitä ja mikä on sitä välitöntä hoitoa jatkossa välitön hoito on arvioitava todella niin että se on vain välitöntä hoitoa

puhemies pääministeri rinne ja ministeri lintilä kummastelen teidän molempien puheita ensin rinne te sanoitte eilen ettei rahaa ole hoitajamitoitukseen te sanoitte sen eilen jos te hallitus ette budjetoi lisää rahaa ei voida palkata lisää hoitajia hoitajamitoitus on kiinni rahasta ja tulossa on vain viisi miljoonaa euroa hoitajamitoituksen nostoon ja se on vain kaksi prosenttia siitä mitä vaaditaan tämä myös tiedoksi ministeri lintilälle

korjata hoitajamitoitus mutta teidän pitää se ensin valmistella meille hyväksyttäväksi joten tehkää työnne hallitus

puhemies muistan hyvin miten viime vaalikaudella viime keväänä peräsin kokoomuksen kantaa hoitajamitoitukseen ja silloinen ministeri orpo vastasi minulle että hän ei kannata hoitajamitoitusta jos se nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin tätä keskustelua vasten vähän ihmettelen nyt tätä kokoomuksen suunnasta tulevaa huutoa mutta sen sijaan olen hyvin kiitollinen siitä että istuva hallitus nyt tarttuu tähän vanhustenhoidon häpeälliseen tilaan joka meillä valitettavasti on vuosia suomessa ollut muistan hyvin myös sen keskustelun jota käytiin vanhustenhoidon valvonnan puutteesta esimerkiksi meillä sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksissa tuli asiantuntijakuulemisissa ilmi se että että meillä on valitettavasti erityisesti yksityisissä hoitolaitoksissa ollut paljonkin tällaisia tilanteita joissa näitä haamuhoitajia on eli jos mentäisiin tähän ikään kuin hoitoisuusmitoitukseen josta kokoomus puhuu niin ei hoitoisuuskaan toteudu silloin jos lakia ei noudateta eikä valvonta toimi eli kysyisin vielä ministeriltä miten aiotte puuttua tähän valvontakysymykseen

arvoisa rouva puhemies vastaan siitä syystä että aluehallintovirastot joille tämä valvonta kuuluu kuuluvat omalle tontilleni ja kunnat joittenka ensisijainen valvonta tapahtuu tietysti sen vuoksi että kunnat ovat useimmiten näitten palveluiden ostajia on on totta että kaikissa kunnissa se valvonta ei ole ollut sillä tasolla kuin on toivottu samoin viime talven ajalta kun käytiin aluehallintovirastojen kanssa näitä tilanteita läpi on kanteluita tullut huomattavasti kanteluiden määrä on noussut eikä se pysähtynyt siihen viime kevääseen vaan niitä tulee yhä edelleen ei pelkästään ei pelkästään vanhustenhoivasta vaan myös lastensuojelusta varhaiskasvatuksesta ja monista muistakin yksiköistä aluehallintovirastojen kanssa on käyty läpi miten se prosessi saataisiin mahdollisimman hyvin toimimaan ja totesimme yhdessä että on erittäin hyvä että kansalaisilla on väline jolla voi viedä näitä asioita eteenpäin ja niin me yritämme vain nopeuttaa sitä prosessia että

arvoisa rouva puhemies sote palveluiden toimipisteet ovat harventuneet ja niitä on keskitetty sitä on tapahtunut viime vuosina on selvää että tarvitaan kyydityksiä että niihin paikkoihin päästään no kuinka ollakaan totta kai tarvitaan takseja taksiuudistushan meni aika lailla pieleen tuntuu sille mitä aiotte tehdä tämän parantamiseksi onko teillä mielessä mitä aiotte tehdä tämän asian parantamiseksi että on yhdenvertaiset taksipalvelut ympäri suomea saatavilla mitä aiotte tehdä ja mitä aiotte tehdä omaishoidon tuelle senhän pitäisi pitäisi olla verotonta onko teillä tarkoituksena muuttaa se verottomaksi vai eikö ole

arvoisa puhemies ministeri marin on virkamatkalla ulkomailla joten totean tähän taksikysymykseen sen verran että se on nyt valmistelussa liikenne ja viestintäministeriössä ja tavoitteena on että ne ongelmat jotka taksiuudistuksen jälkeen ovat näkyneet selkeästi hoitopuolella ja ylipäätään taksin käytössä saadaan poistettua tulevien vuosien aikana lähtökohta on se että tavoitteena on poistaa kaikki ne ongelmat

seuraava kysymys kokoomuksen eduskuntaryhmä edustaja laiho olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies mielenterveysongelmat ovat suurimpia syrjäytymisen syitä puuttumalla mielenterveyden häiriöihin mahdollisimman varhain voidaan vähentää tilanteen pahenemista ja ehkäistä syrjäytymisen kierre ja vähentää myös erikoissairaanhoidon kustannuksia lapset ja nuoret eivät saa kuitenkaan tällä hetkellä riittävän nopeasti apua mielenterveysongelmiin kokoomuksen mielestä osana hoitotakuuaikojen lyhentämistä on mahdollisimman pian tehtävä päätös myös terapiatakuun käyttöönotosta terapiatakuuhan varmistaa että jokainen ihminen taustasta riippumatta saa riittävän nopeasti apua mielenterveysongelmissa terapiatakuusta on tehty myös kansalaisaloite joka on saanut runsaasti kansalaisten kannatusta lapsen ei pidä olla jonossa vaan lapsen paikan pitää olla kiinni elämässä

arvoisa puhemies minä olen erittäin kiitollinen tästä kysymyksestä ja vastaan teille sen alkuosassa esittämäänne kysymykseen olemmeko me hallituksessa tukemassa tätä hyvää hanketta että olemme niin kuin ymmärsin että tekin olette

tullaan tekemään esitys eduskunnalle vielä ennen joulua ja se tulee sisältämään nimenomaan kokonaisvaltaisen hoitotakuuta parantavan ketjun tätä kautta on erittäin tärkeä asia että siinä kokonaisuudistuksessa jossa tulemme pitämään huolta että ihmiset saavat nopeammin hoitoa on arvioitava vaivasta riippumatta minkälaisiin tuloksiin pystymme tältä osalta hallitus tavoittelee sellaista hoitotakuuta että palvelutarpeen arvioinnista pääsisi hoitoon seitsemässä päivässä esititte myöskin hyvän arvion siitä että erityisesti mielenterveyspalveluiden tarve on lisääntynyt nuorimmassa ikäluokassa kolmetoista viiva seitsemäntoista vuotiaissa ja se kertoo siitä että on tehtävä asioita nyt paremmin
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan seisomaan ja ilmoittautumaan painamalla viides painiketta

arvoisa rouva puhemies terapiatakuu ei voi jäädä odottamaan sote uudistusta tai pahimmillaan jäädä hallituksen kaavaileman laajan hallintouudistuksen jalkoihin meillä on ollut esillä tässä myös hoitajamitoitusasia ja siihen vaadittava raha ja olisi hyvä nyt tietää paljonko tähän asiaan on hallitus varautunut laittamaan lisäresurssia hallituksen pitää varmistaa hoitoonpääsy mielenterveyspalveluihin nopeasti pompottelematta lapsia ja nuoria kysynkin ministeri kiuru miten hallitus aikoo varmistaa ettei lapsia nuoria perheitä jätetä mielenterveysongelmien kanssa yksin vaan he saavat tukea oikea aikaisesti ja onhan terapiatakuun toteuttamiseksi olemassa riittävät rahat

arvoisa puhemies minusta mielenterveyspalveluiden tolalle laittaminen on yksi tämän kansakunnan isoimpia kysymyksiä myös kestävyysvajeen näkökulmasta pitkään tässä salissa on puhuttu mielenterveyspalveluiden parantamisesta mutta se mitä me olemme pystyneet näille palveluille tarjoamaan vuosikymmenen varrella on ollut pelkkä kylmä leikkauslinja meidän on pystyttävä lisäämään mielenterveyspalveluiden resursseja ja sitä kautta hallituksen voimavarat ensinnäkin siinä että yksistään jo mielenterveysstrategian laatiminen ja siihen riittävät voimavarat vaativat ainakin noin kahdeksantoista miljoonan euron panostusta vuosittain mitä tulee hoitotakuun parantamiseen tässä maassa niin me tarvitsemme myöskin ne resurssit kunnille nyt purkaa hoitojonot ja se koskee myös mielenterveyspalveluita iso ongelma on ollut se että nämä palvelut ovat olleet saatavilla erityisesti erikoissairaanhoidon puolella

täällä perusterveydenhuollon puolella meidän on pystyttävä tarjoamaan näitä palveluita matalalla kynnyksellä jotta hoito alkaa heti ja tätä nimenomaan tullaan tekemään ja tähän on varattu myös resurssit

rouva puhemies ministeri kiuru jos saa näin vanhempana valtiopäivämiehenä antaa teille neuvon niin kannattaisi noiden lupausten kanssa olla pikkasen varovainen tässä kansalaisaloitteessa joka on tehty ja joka on kerännyt yli viisikymmentätuhatta nimeä ja joka tulee tänne eduskuntaan esitetään terapiatakuuta ja esitetään että se maksaa kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa valtiovarainministeriön budjettiesityksessä tätä rahaa ei ole ja nyt edustaja laiho kysyi aiotteko toteuttaa tämän terapiatakuun ja ymmärsin teidän vastauksenne niin että kyllä aiotte mutta sehän ei ole totta se ei ole vmn budjettiesityksessä kysymys kuuluu aiotteko budjettiriihessä huolehtia siitä että terapiatakuun vaatima kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa lisätään hallituksen budjettiesitykseen tämä ratkeaa ensi viikon alussa kun teillä on budjettiriihi kyllä

arvoisa puhemies tiedän minäkin yhtä ja toista näistä sosiaali ja ja terveydenhuollon palveluista ja tätä kautta niin kuin tässä äsken totesin kertaan vielä me olemme sitoutuneet tässä hallituksessa siihen että olipa vaiva mikä hyvänsä se tulee hoidetuksi ei voi keskittyä pelkästään siihen että joitakin vaivoja tässä yhteiskunnassa hoidetaan ja niin kuin totesin tämä terapiatakuu on tärkeä kansalaisaloite nimenomaan siitä näkökulmasta että vuosien säästölinjan jälkeen eduskunnassa että mielenterveyspalvelut pitää laittaa kuntoon juuri näin äsken totesin ja sitä kautta nämä voimavarat tehdä tätä tärkeätä työtä on varattu tähän kansalaisaloitteeseen palataan myöhemmin siihen millä tavalla seikkaperäisesti missä palveluissa millä tavalla toteutettuna se tehdään palataan kun tätä kansalaisaloitetta täällä eduskunnassa aletaan käsittelemään itse en ole perehtynyt tämän kansalaisaloitteen yksityiskohtiin niin hyvin että pystyisin euromääräisesti ottamaan siihen kantaa miten nämä yksi yhteen menevät mutta me olemme varautuneet hoitotakuun toteuttamiseen tässä yhteiskunnassa ja sen yhteydessä tätä asiaa niin kuin totesin edistetään

arvoisa puhemies suomen mielenterveys ryn kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas nuori on harkinnut itsemurhaa tämä vetää kerta kaikkiaan vakavaksi perussuomalaiset pitävät erittäin hyvänä että tämä kansalaisaloite on saanut vaadittavan allekirjoitusmäärän ja asia on eduskunnan keskustelussa toivoisin että tässä keskustelussa voitaisiin ottaa myös henkinen näkökulma esiin koska uskoisin kuitenkin että jos mielenterveysongelmat mielenterveysongelmat lisääntyvät niin siellä on oltava myös joku syy eli se ei ole pelkkä ilmasta tullut seuraus en en sano että minä tietäisin mikä se syy on mutta ajattelen että nuoret ovat varmasti aina kokeneet kovasti yhteiskunnassa paineita ulkonäöstä tai menestymisestä mutta onko maailma mennyt kovempaan suuntaan kun internetissä nuorten nämä kaikki instagramit ja tämmöiset kuvapalvelut asettavat paineita ja kiusaaminen siirtyy internetiin ja kiusaaminen seuraa silloin kotiin kysynkin hallitukselta voisiko valtiovalta kenties

olennaista että me huomaamme että joka viides kanssakulkija tälläkin hetkellä tosiasiallisesti kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä tämä on vakava uhka suomalaiselle yhteiskunnalle sen takia että sosiaalinen kestävyysvaje saattaa karata käsistä jos mielenterveysongelmiin ei pystytä tarjoamaan paremmin apua

arvoisa puhemies tämä on äärimmäisen tärkeä asia kuinka me puutumme lasten ja ja nuorten haasteisiin ennen kuin ne edes tulevat mielenterveysongelmiksi ja tämä hallitus todella ajattelee tältä kannalta että puututaan etukäteen siksi meillä on tulossa esimerkiksi harrastamisen suhteen panostuksia ja olemme luomassa suomeen oman islannin mallin jossa yritetään taata jokaiselle nuorelle ja lapselle kulttuuri tai liikuntaharrastus jossa he pääsevät koulupäivän yhteydessä kokemaan onnistumisen kokemuksia ja ja kokemaan yhteisöllistä tunnetta yhdessä muiden lasten ja nuorten kanssa tämä toivottavasti myös sitten auttaa siinä että että näitä mielenterveysongelmia ei niin paljon tulisi jatkossa
arvoisa puhemies nyt kun tuntuu että hallituksella on rahaa niin että ranteita pakottaa kysyisin eikö nyt kannattaisi panostaa tähän terapiatakuuseen joka maksaa siis kolmekymmentäviisi miljoonaa ja niin sanotusti hintansa haukkuu koska sillä me saamme työkykyisiä ihmisiä ja hyvinvoivia nuoria nyt te ministeri kiuru sekoititte tämän äsken siihen hoitotakuun kiristämiseen te olette siihen lisäämässä tuhat lääkäriä ja se on aivan eri asia kuin tämä terapiatakuu mielestäni nyt kannattaisi ottaa tämä uudelleen pohdittavaksi miten tämä voitaisiin järjestää ja toteuttaa

puhemies osa varmasti näkee eri intresseistä terapiatakuun tai esimerkiksi hoitotakuun hyödyllisenä projektina on on aivan selvää että erityisesti osa kannattaa sitä että tässä olisi mahdollisuus palvelusetelin laajentamiseen minä itse ajattelen että nyt on tärkeätä että ihmiset tulevat hoidetuksi jos tämä asia olisi ollut helppo tehdä niin sehän olisi jo tehty miksi sitä ei ole tehty nyt kun me sitä yritämme tässä saada aikaan niin minun mielestäni on olennaista antaa kuitenkin tunnustusta sille että mielenterveysongelmien hoitoon on ensimmäistä kertaa vuosiin varattu tosiasiallista rahoitusta haluan myöskin muistuttaa teitä että mielenterveysongelmista kärsiminen kärsiminen on varsin leimaavaa yllättävää kyllä jopa kuusikymmentäyhdeksän prosenttia ammattilaisista uskoo että tosiasiassa leimaa tästä tulee niistäkin jotka taas itse ovat kärsineet mielenterveysongelmista mielenterveyskuntoutujina yhdeksäntoista prosenttia koki että leimaa tulisi miksi me haluamme leimata että on olemassa erillinen mielenterveyden terapiatakuu ja muu hoitotakuu kyllä kokonaisvaltaisesti ihmisen hoitaminen täytyy yhdeltä luukulta saada ja kannatan sitä kautta terapiatakuuta osana tätä isoa hoitotakuuta

tämä äärimmäisen tärkeä ja äärimmäisen vakava kysymys liittyy myös työllisyyden edistämiseen meillä on suomessa lähes kolmelletoistatuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä tämä on musertava luku oecdn arvion mukaan mielenterveysongelmien vuosikustannus on suomelle yksitoista miljardia euroa siksi esitämme hallitusohjelman mukaisesti kunnollista satsausta työkykyohjelmaan jolla ihmisiä voidaan saada takaisin työelämään uskon ja toivon että me kaikki tässä salissa toivotamme jokaisen suomalaisen tervetulleeksi takaisin töihin tämä työkykyohjelma ja palkkatuki ovat työkaluja joilla autamme osatyökykyisiä mukaan työelämään suomessa on kuusikymmentätuhatta ihmistä jotka ovat työhaluisia ja omasta mielestään työkykyisiä me haluamme heidät takaisin joukkoomme

arvoisa puhemies tässä kun kuuntelee tätä keskustelua niin ei ole ihme että kansalaiset ajattelevat että miksi poliitikot eivät koskaan vastaa kysymyksiin vaikuttaa siltä että tämä terapiatakuu tulee menemään niin että ehkäpä pääministeri rinne sanoo tällä viikolla hiukan myöhemmin että ei ole rahaa mutta ei sano sitä täällä nyt arvoisa ministeri kiuru haluaisin vielä kerran palata siihen alkuperäiseen kysymykseen joka kysyttiin eli aiotteko te viedä tämän terapiatakuun läpi te puhuitte äsken hoitotakuusta ja sotkitte nämä kaksi asiaa totaalisesti viedäänkö tämä terapiatakuu läpi vai ei

arvoisa puhemies niin kuin totesin koko maahan tulee voimaan eduskunnan päätöksellä hoitotakuu tämä esitys tulee tänne eduskuntaan vielä ennen joulua ja siinä hoitotakuussa on huomioitava että kaikki ihmisen vaivat pitää pystyä kokonaisvaltaisesti hoitamaan ja niin kuin totesin mielenterveyspuolella ei ole annettu takuuta siitä että mielenterveysongelmia hoidetaan ja sanoin että tämä takuu tullaan antamaan osana tätä isoa hoitotakuun parantamista koskevaa hanketta josta eduskunta pääsee pian päättämään eli en sotke näitä asioita vaan totean että niin mielenterveysvaivat kuin muutkin vaivat pitää pystyä tässä yhteiskunnassa paremmin hoitamaan niin että ihminen pääsee nopeammin hoitoon niin mielenterveyden kuin pitää olla paremman palvelun piirissä

puhemies täällä on kuultu erittäin tärkeitä puheenvuoroja tästä terapiatakuusta on mainittu kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa sen hintalapuksi en ole nyt aivan varma osaavatko kaikki suhteuttaa tämän terveydenhuollon kokonaismenoihin mutta se on kolme promillea niistä terveydenhuollon kokonaismenoista jotka kuntasektorilla ja tämä asia aivan niin kuin edustaja risikko minusta erinomaisesti sanoi on laitettavissa kuntoon tässä ja nyt kunnissa ja kuntayhtymissä edustaja risikko viittasi helsingin erinomaisiin kokemuksiin jotka tästä on saatu tunnen niitä jossain määrin hyvin ja kun samalla tavalla saatte omissa kunnissanne kaupunginjohtajat ja sosiaali ja terveysjohtajat ymmärtämään että nolla pilkku kolme prosenttia on tämän asian hintalappu niin se tulee kuntoon sillä ja on erittäin hyvä että vielä valtiovalta omalla tavallaan tukee tätä

arvoisa puhemies tuntui että siinä oli retorinen kysymys jossa edustaja antoi ymmärtää että tämä työ ei ole vain hallituksen piirissä tehtävissä vaan kysyitte retorisesti että voisivatko kaikki muutkin olla tässä hyvässä kysymyksessä vastaajan roolissa nimittäin erityisesti nykyiset palvelunjärjestäjät kaksisataayhdeksänkymmentäviisi kuntaa voisivat ihan tänään jo laittaa nämä asiat kuntoon sen takia me täällä puhumme näiden asioiden

entistä paremmin ja se ei kyllä onnistu millään ilman tätä valtakunnallista ohjausta ja sitä kautta annan tukeni nimenomaan siihen että mielenterveyspuolella tätä asiaa ohjataan myös kansallisesti nyt että rupeaa tapahtumaan
edustaja laine seuraava kysymys

näistä kommenteista mutta edelleenkin on hämmentävää se etten nyt oikein saa kiinni millä tavalla tämä terapiatakuu aiotaan järjestää lapset ja nuoret tarvitsevat niitä ihmisiä jotka heidän ongelmansa voivat kohdata ja voivat heidän kanssaan keskustella nyt niitä ihmisiä ei ole riittävästi siellä kentällä ja sitä ei ole myöskään järjestetty niin että he ovat saavutettavissa mutta ennen kaikkea tämä pitää järjestää se ei hoidu ilman ilman rahaa ja niin kuin työministeri harakka täällä toi esille työkyvyttömyys maksaa tälle maalle paljon jos me nyt laitamme rahaa niihin varhaisiin vuosiin lapsiin ja nuoriin se varmasti maksaa itsensä takaisin huomattavan suurella määrällä yhteiskunnan hyväksi kysynkin nyt vielä tässä tässä on pyydetty vastausta siihen huomioidaanko nyt budjettiriihessä nämä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja myöskin muiden aikuisten mielenterveyspalvelut niin että voidaan taata terapiatakuun mukainen hoitoonpääsy nopeasti niitä tarvitseville
ja kysyjä oli edustaja laiho sanoin nimen vahingossa väärin

arvoisa puhemies kolme kuukautta on kulunut tätä hallituskautta joten olemme nyt siinä tilanteessa että mielenterveysstrategia lähtee aivan pian kentälle lausuntokierrokselle ilman strategiaa on vähän vaikeaa katsoa tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen nyt sen tekee koko yhteiskunta toivon että siitä tulee hedelmällinen keskustelu ja suunta löytyy siihen tueksi on varattu budjettiin niin kuin totesin kahdeksantoista miljoonaa mielenterveyspalveluiden parantamiseen vuosittain tässä maassa sen lisäksi meillä on jonkin verran tulevaisuusinvestointirahaa niin kuin tässä on todettu jota pystytään käyttämään myöskin tämän terapiatakuutyyppisen takuun eli tämmöisen hyvän mielen takuun toteuttamiseen jos näin halutaan eritellä osana tätä hoitotakuuta kun tämä aloite tulee eduskuntaan niin nimenomaan eduskunnan työssä sitten käydään läpi minkälaisia panostuksia vielä tarvitaan jotta tämä kokonaisuus on täydellinen mutta niin kuin totesin hoitotakuun parantamiseen on myös varattu nämä resurssit joita täällä peräänkuulutettiin

kysymys

suomessa syntyy ruokahävikkiä noin neljäsataa miljoonaa kiloa noin neljäsataa toimijaa jakaa tätä hävikkiä joka päivä eri puolilla suomea pyyteettömästi saamatta tukea valtiovallalta juuri ollenkaan viime vuonna joulukuussa eduskunta myönsi

näille yhdistyksille toiminta avustusta näiden avustusten hakuaika päättyi maaliskuussa mutta vielä tänä päivänä he eivät ole tuosta avustuksesta saaneet ei euron killinkiä saamani tiedon mukaan nämä avustukset jaettaisiin vasta tammikuussa he ovat siis koko vuoden olleet vailla tätä rahaa jonka eduskunta on heille luvannut ministeri kiuru kysyisin teiltä aiotteko tehdä jotain sen eteen että tämä ilmiselvä tehottomuus hallinnonalallanne jotenkin saataisiin kuriin ja nämä yhdistykset saisivat heille kuuluvan avustuksen jonka eduskunta on heille myöntänyt

kysymys on erittäin koskettava ja olenkin edustaja laukkasen kanssa jo asiasta puhunut ja niin kuin totesinkin teille nyt lähdemme katsomaan mitä me voimme tehdä paremmin ja kokousaikaa jo haetaan teidän kanssanne mutta kysymys on laajemmasta ilmiöstä eli kiitos tämän asian esiin tuomisesta ja lähdetään sitten katsomaan mitä on tehtävissä

kiitän tästä että ministeriltä löytyy aikaa tähän se mitä tässä itse asiassa olisi tehtävissä olisi se että ministeriön sisälle tulisi selkeä kiinteä raha jolla voitaisiin jatkuvasti avustaa näitä yhdistyksiä jotka eivät muuten saa tähän toimintaansa esimerkiksi stealta mitään rahaa mutta tämä akuutti tilanne on nyt tämä ja kysyisin aiotteko heti huomenna ottaa esille tämän asian oman asiantuntijanne kanssa ja hoitaa sen että vielä tämän vuoden puolella nämä yhdistykset saavat heille kuuluvan

arvoisa puhemies olen ottanut sen jo esille koska edustaja laukkanen teitte tämän työn sillä tavalla helpommaksi että otitte minuun yhteyttä viime viikolla tästä asiasta ja tietenkin vastuuministerinä otin sitten selvää minkälaisia mahdollisuuksia tässä on mutta niin kuin totesin pyritään nyt löytämään ratkaisu tämä on vakava asia sen takia että moni suomalainen on niin vähävarainen ja niin heikossa ja myöskin osattomassa asemassa yhteiskunnassa että meidän täytyy kerta kaikkiaan vain saada

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle liikenne ja viestintävaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies nyt käsiteltävänä on ensimmäinen kaksituhattaviisitoista voimaan tulleen ilmastolain mukainen ilmastokertomus kautta aikain ilmastovuosikertomus on tärkeä väline ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumisen seuraamisessa se vahvistaa eduskunnan roolia ilmastopolitiikan valmistelussa ja seurannassa sekä toivottavasti kannustaa ilmastokeskusteluun myös julkisuudessa olen iloinen että eduskunta on aktiivisesti myös tarttunut tämän uuden välineen tuomiin mahdollisuuksiin ja ympäristövaliokunta on järjestämässä kertomuksesta julkista kuulemista ensi viikolla vuosikertomuksen laadinnasta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä muiden asian kannalta keskeisten ministeriöiden kanssa hallitus antoi tämän ilmastovuosikertomuksen alkukesällä joka valikoitui luontevaksi ajankohdaksi koska silloin on käytettävissä mahdollisimman tuoreet päästötiedot tällä aikataululla voidaan raportoida lopulliset päästötiedot kahden vuoden takaa ja niin sanotut pikaennakkotiedot edellisen vuoden päästöistä tämä ilmastovuosikertomus perustuu siis vuosien kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista päästötietoihin sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan

kaisuun sisältyvien päästövähennystavoitteiden ja keinojen arviointiin ensimmäinen kaisu valmistui viime kaudella vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa kaksituhattakahdeksantoista tässä vuosikertomuksessa eivät siis ole mukana hallitusohjelman uudet tavoitteet ja keinot kertomuksen tarkoituksena on arvioida kehitystä suhteessa nyt voimassa oleviin eli vuonna kaksituhattakahdeksantoista hyväksytyn keskipitkän ilmastopolitiikan suunnitelman tavoitteisiin tiedämme kaikki hyvin että hallitusohjelman tavoitteet ovat näitä kaisu tavoitteita kunnianhimoisempia samoin tiedämme että eun ilmastotavoitteita on tiukennettava jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää asteeseen suomen ja eun ilmastopolitiikka koostuu kolmesta eri sektorista päästökaupasta taakanjakosektorista ja maankäyttösektorista päästökauppasektoriin kuuluvat teollisuus ja energiantuotantolaitokset ja eun sisäinen lentoliikenne taakanjakosektoriin kuuluvat muut päästöt esimerkiksi liikenteestä ja maataloudesta maankäyttösektorille kuuluvat metsistä maatalousmaista ja kosteikoista syntyvät päästöt ja nielut voimassa olevan ilmastolain soveltamisala on rajoitettu taakanjakosektoriin tämä tarkoittaa että myöskään ilmastovuosikertomus ei sisällä päästökauppa tai maankäyttösektoreita koskevia tietoja ilmastovuosikertomuksessa käsitellään taakanjakosektorin päästöjä eli liikenteen maatalouden erillislämmityksen työkoneiden jätteiden käsittelyn ja f kaasujen päästöjä hallitus on linjannut että ilmastolain päivityksen yhteydessä myös maankäyttösektori tulee mukaan ilmastolakiin ja raportointiin tämä on tärkeää jotta saamme jatkossa päästöistämme mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen päästökaupan päästöjä eu maat ohjaavat yhdessä eu päätöksenteon kautta taakanjakosektorin kokonaispäästökehityksen lisäksi kertomuksessa tarkastellaan myös sen sisällä sektorikohtaista päästökehitystä liikenne on keskeinen keskeinen koko taakanjakosektorin päästökehityksen kannalta joka toinen vuosi ilmastovuosikertomuksessa raportoidaan politiikkatoimien toteutumista koskevat tiedot arvioinnin kohteena ovat myös kaisuun sisältyvät poikkileikkaavat toimet jotka koskevat kulutusta kuntien ja alueiden ilmastotoimia sekä julkisia hankintoja lisäksi vähintään kerran vaalikaudessa raportoidaan sopeutumissuunnitelman toimien riittävyydestä tässä ensimmäisessä kertomuksessa tarkastelussa nämä kaikki nyt käsittelyssä olevassa ilmastokertomuksessa arvioidaan että nykytoimilla todennäköisesti voidaan saavuttaa kauden kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentä päästövähennystavoite hyödyntäen taakanjakoasetukseen sisältyvää ajallista joustoa joka mahdollistaa yksiköiden siirrot vuosien välillä

prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä verrattuna vuoteen kaksituhattaviisi kertomuksessa kuitenkin todetaan että ilmastopolitiikan toimeenpanoa on seurattava tiiviisti ja jatkuvasti on arvioitava mahdollisten lisätoimien tarvetta esimerkiksi liikennesektorin päästökehitys viime vuosina näyttää osoittavan että sektorilla tullaan tarvitsemaan tehokkaita lisätoimia vuoden kaksituhattakolmekymmentä tavoitteen saavuttamiseksi ilmastovuosikertomus sisältää politiikkatoimien tarkemman tarkastelun myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen liittyvät toimet ovat esillä vuosikertomuksessa tällä kertaa tämä on tärkeää sillä tarkastelu osoittaa että ilmastoriskien hallinta on osin puutteellista koska ilmastonmuutoksen riskit ovat mittavat on vahvistettava yhtenäistä ilmastopolitiikkaa jotta ilmastonmuutosta hillitään eli päästöjä leikataan samalla kun vahvistetaan yhteiskunnan ilmastokestävyyttä kokonaisuudessaan ensimmäinen ilmastovuosikertomus osoittaa että olemme edistyneet asetetuissa tavoitteissa se kertoo siitä että keinoja löytyy kun on tahtoa samalla on kuitenkin muistettava että nykyiset päästövähennystavoitteet eivät riitä ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen asteeseen siksi uusi hallitus on ohjelmassaan linjannut että tavoitteita kiristetään ja suomen tulee olla hiilineutraali jo vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi jatkossa myös maankäyttösektori on otettava vahvemmin mukaan ilmastotoimien seurantaan hallitusohjelman uudet tavoitteet sisällytetään aikanaan päivitettyyn kaisu suunnitelmaan ja ne tulevat sen myötä arvioitaviksi tulevissa vuosikertomuksissa nyt esitettävän vuosikertomuksen perusteella on kuitenkin jo helppo sanoa että nykytoimet eivät eivät ole riittäviä kun tavoitteet kiristyvät onneksi hallitusohjelma antaa toimiin vahvan selkänojan lisätoimia tullaan tarvitsemaan kaikilla sektoreilla

käydään sitten keskusteluun

arvoisa puhemies erityiskiitos ympäristö ja ilmastoministeri mikkoselle tämän tärkeän vuosikertomuksen esittelystä joka perjantai kun me kävelemme eduskunnan rappusia töihin me edustajat ilmastolakkoilevat nuoret istuvat siellä sinnikkäästi siellä ne ovat viikosta toiseen vaatimassa että me teemme sen mitä tehtävä on satoi tai paistoi joka perjantai siellä he ovat olleet jo lähes vuoden ajan he ovat siellä muistuttamassa meitä siitä että me emme unohtaisi sitä mikä on kaikkein tärkeintä nämä nuoret istuvat siellä itse asiassa aika usein omien isovanhempiensa rinnalla vaatimassa meiltä tekoja totuus on se että ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire toivoa on mutta kiire on kova maailma muuttuu nyt paljon nopeammin kuin me olemme uskoneetkaan ja sen takia meidän on toimittava nopeammin kuin me olimme ajatelleetkaan ja tehtävä enemmän kuin olimme aikoneetkaan tämä tilanne on ihmisen aiheuttama ja ihmiset voimme sen korjata se on meidän tehtävämme arvoisa puhemies kun ilmastolaki viisi vuotta sitten säädettiin niin tavoitteena oli luoda vahva työkalu ilmastotoimien toteuttamiseen eduskunnalle vuosittain tuleva ilmastokertomus on tärkeä osa tätä työtä tämä tänään käsittelyssä oleva ilmastovuosikertomus on ensimmäinen laatuaan ja se on se väline jolla me voimme seurata meidän ilmastotoimien toteutumista on ihan selvää että kauniitkaan tavoitteet eivät meitä pelasta jos ne toimet jäävät tekemättä tämän ilmastovuosikertomuksen tärkeä viesti on että tehokkaita ilmastokeinoja on jo löydetty ja niitä on jo tehty päästöjen vähentäminen on siis täysin mahdollista mutta nyt pitää tehdä nopeammin nyt pitää tehdä enemmän jotta ilmastonmuutos rajoitetaan alle viiteen asteeseen tavoitteita on kiristettävä ja kaikkien pitää tehdä osansa mihinkään vapaamatkustajuuteen ei ole enää varaa eikä odotteluunkaan sen takia on todella arvokasta että hallitus on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalia suomea jo vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä ja suomi kirittää eun päästövähennystavoitetta viiteenkymmeneenviiteen prosenttiin vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä monella sektorilla on onnistuttu vähentämään päästöjä kuitenkin erityisesti liikennesektorin kohdalla kuten ministeri hyvin kuvasi päästökehitys näyttää aika huolestuttavalta sen takia me tarvitsemme kiireesti uusia toimia jotta liikenteen päästöt saadaan alas arvoisa puhemies hallitus on tavoitellut tai tavoittelee liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja tätä varten me tarvitsemme lisää raiteita sen takia oli niin todella kuulla ne uutiset että hallitus on jo päättänyt käynnistää massiivisia ratahankkeita koska kun liikenne siirtyy raiteille niin silloin päästöt vähenevät samalla hallitus on päättänyt panostaa kävelyyn ja pyöräilyyn raskaan liikenteen siirtämiseen kestäviin biopolttoaineisiin sekä sähköautoilun edistämiseen kun suomen tavoitteena on olla ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuonna kaksituhattakolmekymmentä se tarkoittaa että lisätoimia on tehtävä jotta päästövähennykset saadaan vastaamaan tavoitetta se tarkoittaa sitä että joka ikistä keinoa ei voi yksi kerrallaan vastustaa koska vastustamalla näitä keinoja ei yhtäkään päästöä saada alas tämä edellyttää meiltä ilmastolain päivittämistä ja kansallisen ilmasto ja energiastrategian uudistamista vastaamaan meidän arvoisa puhemies meidän yhteisen polun hiilineutraaliin suomeen on oltava selkeä tämän kertomuksen selkeä viesti on se että meidän pitää selkeästi tietää mitä me olemme tekemässä ja meidän pitää jatkuvasti olla hereillä sen kanssa teemmekö me tarpeeksi ja pitääkö tehdä enemmän jos vaikuttaa siltä että meidän oma ilmastopolitiikkamme ei kulje yhteen pilkku viiteen asteen linjaa sitä täytyy kiristää jos toimet eivät riitä niitä täytyy tehdä enemmän koska tekosyille ja vitkutteluille ei ole enää millään aikaa

halutaanko tästä käydä debattia voidaan avata debatti kun siihen näyttää ilmeisesti olevan tarvetta

siis minuutin minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja ensimmäinen puheenvuoro edustaja meri kiitos

kuulla että vihreät sanoivat että kaikkien pitää tehdä osansa eikä ole varaa vapaamatkustajiin tämä on erittäin tärkeää tämän taakanjaon kannalta koska suomi ei voi ratkaista yksin tätä ongelmaa niin kuin tuntuu välillä olevan puheissa niin kuin teidän

minusta on tärkeää että nämä erimielisyydet ilmastopolitiikan suhteen tuodaan myös tässä salissa esiin koska joka ikisessä maassa käydään keskustelua tätä aivan samaa keskustelua pitääkö meidän tehdä ensin tekevätkö nuo tuolla mitään jos emme me tee ensin

arvoisa puhemies todellakin hienoa että pääsemme käsittelemään nyt tätä ensimmäistä ilmastovuosikertomusta se on tapa jolla voimme seurata niitä ilmastotoimia joita kaikki kovasti kaipaamme olisin kysynyt tarkennusta näihin ratahankkeisiin joihin edustaja kari omassa puheenvuorossaan viittasi hallituksesta näyttää nyt olevan paikalla ainoastaan ympäristö ja ilmastoministeri eikä muita ministereitä mutta olisiko salissa kuitenkin tietoa siitä onko todellakin tehty päätös käynnistää näitä ratahankkeita olisi siis hyvin toivottavaa tai onko tällainen päätös tulossa ymmärtääkseni nyt on siis vasta päätetty selvittää hankeyhtiöiden toteuttamista eli jatkaa siitä mihin edellinen hallitus jäi mutta mielellään otamme vastaan ilouutisen siitä että oikeita päätöksiä myös näiden hankkeiden käynnistämisestä joista siis turun tunnin juna on pisimmällä

ilmastovuosikertomus on nyt täällä eduskunnan käsittelyssä se on todellakin ensimmäinen laatuaan toivon hartaasti että me pysymme keskustelussa siinä siinä oikeassa mittasuhteessa mikä suomelle kuuluu ilmastopäästöjen suomen kasvihuonepäästöjen osuus koko maailman vastaavasta luvusta on hieman yli promille

julkisuudessakin saanut lehdistä lukea ja televisiosta ja radiosta kuullut ja nähnyt niin todellakin meidän on omat mittasuhteemme tiedettävä meillä itsellämme on kaikki mahdollisuudet hoitaa ilmastopolitiikka viisaasti lainaan arvostetun ilmastoasiantuntijan petteri taalaksen kannanottoa hän totesi että todellakaan maailmanloppu ei ole tulossa eikä ole lähelläkään hänen suhtautumistapansa asiaan on realistinen ja niin se olla pitääkin meidän ilmastopäästömme vähenevät pikkuhiljaa koko ajan menemme eteenpäin äkillisiin muutoksiin ei edes ole mahdollisuuksia mutta tärkeintä on että suunta on oikea pidämme järjen päässä ja pidämme talouden kunnossa se on ainoa mahdollisuus mennä eteenpäin

arvoisa puhemies kunnissa tehdään todella tärkeää ilmastotyötä ja huolestuttavaa onkin se että esimerkiksi julkisissa hankinnoissa ei huomioida riittävästi näitä kestävyystavoitteita vain neljäsosalla kunnista on määritelty

arvoisa rouva puhemies on todellakin hyvä että tämä ilmastovuosikertomus nyt on käsittelyssä on paikallaan todeta liittyen tähän keskusteluun että suomi on todella ilmastonmuutoksen torjunnassa jo nyt edelläkävijä meillä tehdään monia asioita paremmin kuin muualla maailmassa minusta on ikävää että usein täällä eduskunnassa annetaan etenkin perussuomalaisten taholta ymmärtää että tämä olisi meille jotenkin haitallinen asia tai se tulisi kalliiksi minä olin eilen wärtsilän tilaisuudessa jossa kerrottiin kuinka hienoja ja suuria liiketoimintamahdollisuuksia tälle suomalaiselle yhtiölle siis wärtsilälle seuraa tästä ilmastonmuutoksen torjunnasta kun yhä useampi maa haluaa näihin ilmastotalkoisiin liittyä on mahdollista että nämä meidän vientimarkkinamme vientimarkkinamme sen kuin laajenevat mutta se edellyttää sitä että me olemme täällä tietyissä asioissa edelläkävijöitä ja annamme sitten myös tätä kautta liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille kuitenkin jalat maassa ollen

ärade talman tuntuu että tässäkin asiassa perussuomalaiset elävät omassa todellisuudessaan suomessa me olemme tehneet paljon mutta emme tässä asiassa puhtoisia mallioppilaita mekään meidän päästömme per capita ovat kaksinkertaiset suhteessa ruotsiin esimerkiksi tämä on globaali haaste mutta jokaisen maan pitää tehdä oma osuutensa jotta me voisimme vaatia keneltäkään mitään niin meidän pitää itse hoitaa oma tonttimme me hoidamme oman tonttimme vaikutamme siihen että eulla on kunnianhimoiset tavoitteet ja jos eu näyttää suuntaa niin muitten muitten maitten pitää tulla perässä

puhemies on ihan pakko puuttua tähän perussuomalaisten sanomisten vääristelyyn kuulin äsken esimerkiksi ympäristövaliokunnan puheenjohtajan sanovan että meidän täytyy suhteuttaa tätä asiaa että suomen päästöt päästöt ovat promilleluokkaa maailmassa tästähän me juuri puhumme elikkä meidän täytyy luoda painetta sinne ketkä maailmassa saastuttavat me olemme siitä ilmeisesti samaa mieltä mutta te haluatte panostaa siihen että suomalaiset tekevät pelkästään tekoja se on hyvä että kehitetään teknologiaa yritystoimintaan viedään ympäristöosaamista mutta me haluamme suhteellisuutta kuten esimerkiksi eun eun taakanjaossa

on hieno asia että maapallo olisi puhdas meillä on vain hieman eri keinot miten se oikeasti tehdään arvoisa
arvoisa puhemies tuntuu että edustaja meri ei oikein kuunnellut mitä minä sanoin me voimme vaikuttaa siihen mitä me teemme täällä suomessa suomi pystyy vaikuttamaan puheenjohtajamaana nyt siihen mitä eu tekee ja kun eu näyttää suuntaa niin muut joutuvat seuraamaan koska eu on kuitenkin maailman suurin markkina tänne halutaan tulla meille halutaan myydä tuotteita jos meillä on kovat vaatimukset niin muut joutuvat niihin sopeutumaan

arvoisa puhemies tässä salissa on ilahduttavasti puhuttu siitä mitä me voimme tehdä tulevaisuudessa ja nyt käsitellään tätä ilmastovuosikertomusta tässä salissa on kuitenkin aika vähän käytetty puheenvuoroja siitä mitä eduskunta on tehnyt sain viime kaudella toimia eduskunnan kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtajana mittava kymmenen vuoden peruskorjaus tehtiin eduskunnassa muun muassa sähköstä eduskunnassa sata prosenttia tuotetaan uusiutuvilla tuotantomuodoilla ilmastointi on toteutettu kaukojäähdytyksen avulla lämmitysenergiasta eduskunnassa neljäkymmentä prosenttia on uusiutuvaa ja näissä meidän uusimmissa rakennuksissa laskennallinen kokonaisenergiansäästö on tämän peruskorjauksen aikana jopa puoliintunut elikkä ollaan säästetty viisikymmentä prosenttia työryhmä myöskin esitti että koska parlamentaariseen työhön oleellisesti kuuluu liikkuminen ja myöskin lentäminen niin tällä tulevalla kaudella voisimme löytää sellaisen järjestelmän jossa eduskunta myöskin olisi valmis kompensoimaan näitä lentopäästöjä onko tästä ollut ympäristöministeriössä puhetta

tämä keskustelu on siinä mielessä kummallista että niin täällä salissa kuin tämän salin ulkopuolellakin tätä leimaa sellaiset ääripäät ja ääriajattelut että se on aina kyllä tai ei ja tuntuu että välimuotoa semmoista järjellistä vihreyttä hyvällä tavalla on hyvin vaikea löytää on varmaan totta että suomellakin on peiliin katsomista ja parannettavaa kun katsoo vaikka noita helsingin kivihiilikasoja niin eiväthän ne ole oikein meillä olisi biopohjaisia polttoaineita tarjota lämmitykseen liikenteeseen me voimme tehdä vaikka kankaita biopohjaisista polttoaineista ja metsistä toivoisin tännekin saliin sitä että ymmärrän toki että täällä halutaan puhua äärisanoilla tulla kuulluksi sitä kautta paremmin ehkä se totuus löytyy jostakin siitä välimaastosta tässäkin asiassa

puhemies minä hieman hämmentyneenä kuuntelen tätä keskustelua kun täällä pohdittiin siitä kulmasta että kenellä tästä on vastuu suurempi vastuu ja niin edelleen yhteisvastuu käsitteenä tarkoittaa sitä että kaikki kantavat yhdessä vastuun siitä kulmasta mikä kullakin on kannettavanaan se se seikka kuitenkin suomalaisten on hyvä muistaa että kansainvälinen ilmastonmuutos koskettaa meitä arktisia alueita pohjoisia alueita huomattavasti enemmän keskimäärin kuin muuta maailmaa meillä on teollisella ajanjaksolla ilmasto lämmennyt yksi pilkku viisi astetta tuhatkahdeksansataa luvun lopulta suomessa ilmasto on lämmennyt yhteen asteen ja toisen maailmansodan jälkeen nolla pilkku viisi astetta jos kaksituhattasata luvulle mennessä ilmaston lämpeneminen pystyttäisiin saamaan siihen yhteen pilkku viiteen asteen rajalle se tarkoittaa suomessa joka tapauksessa kolmeen asteen lämpenemistä tämä on erittäin suuri haaste meille suomalaisille sen takia tehkäämme vielä ja hieman enemmän kuin muut

edustajat meri ja hoskonen muun muassa tuoneet ilmi tätä globaalikehystä olette aivan oikeassa ainoastaan globaalilla mittakaavalla on lopulta merkitystä mutta se pitää huomioida että jos me haluamme pitää ilmastonmuutoksen siedettävällä tasolla se tarkoittaa massiivista transformaatiota nykyisestä fossiilitaloudesta sellaiseen joka pyörii vähähiilisillä teknologioilla ja se tarkoittaa että siinä pitää olla kaikkien mukana ei ole semmoista maailmaa jossa suomi voisi himmailla ja olla ikään kuin voittava tässä se on hyvä ymmärtää ja miettiä mitkä ne mahdolliset tulevaisuudet ovat ja ainoat hyvät tulevaisuudet ovat sellaisia missä maailma onnistuu tässä tehtävässä ja sitten voidaan miettiä mikä suomen rooli sellaisessa asiassa on

ei päästä pikkuhiljaa nyt vaaditaan käytännössä hyvin nopea globaalin tason päästöjen saaminen laskuun ja sen laskun pitää olla jyrkempi kuin ne päästöhistorian aikana kasvaneet ja tämä on sellainen haaste josta meidän ei pitäisi tehdä täällä tällaista poliittista nokittelua vaan tämä on ihmiskunnan yksi tärkeimmistä kysymyksistä tällä hetkellä meidän pitäisi oikeasti miettiä miten tämä ratkaistaan täällä ja muualla

mielestäni on hienoa että tätä ilmastovuosikertomusta ylipäätään käydään läpi täällä nyt ja ja on selvää että varmasti täällä mielipiteitä laidasta laitaan on kävimme tulevaisuusvaliokunnassa agenda läpi tässä muutama päivä sitten ja huomasimme että vaikka me olemme maailman kärjessä mekään emme tule näitä tavoitteita saavuttamaan ja se on tietenkin hankala hankala yhtälö yhtälö mutta yksi asia mikä mieltäni painaa on vanhat kerrostalot ja kiinteistöt ne ovat tietyllä lailla murheenkryyni lämpöpäästöineen ja esimerkiksi meidän kunnianhimoisissa energiansäästötalkoissa tämä on semmoinen rooli joka pitäisi katsoa uudelleen vuonna kaksituhattayksitoista lopetettu taloyhtiöiden energiansäästötuki voisi olla yksi asia jonka jonka palauttaminen voisi parantaa tilannetta ja itse asiassa mietinkin tätä vaihtoehtoa hallitukselle pohdittavaksi voisiko tämän palauttaminen mahdollisesti olla hyvä näissä energiansäästötalkoissa

puhemies ensinnäkin haluaisin kiittää hallituskumppaneita erittäin hyvistä puheenvuoroista tässä aikaisemmin ja haluan vielä itse todeta mahdollisimman selvästi sen että se on suomen etu että me toimimme edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen torjumisessa se se on etu meidän yhteiskuntavakauden kannalta se on etu meidän työvoimapolitiikan kannalta teollisuuden ja kokonaisedun kannalta loppupeleissä on aina etu olla edelläkävijä eikä perässähiihtäjä tässä asiassa edustaja merelle kun peräänkuulutit näitä kansainvälisiä toimia niin se on myös aivan oikein on aivan päivänselvää että me tarvitsemme erittäin voimakkaita kansainvälisiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tässä suomi toimii erityisesti eun kautta mutta myös laajemmin meillä on täällä hallitusohjelma jossa on usean sivun verran näitä toimenpiteitä joilla suomi aikoo toimia kansainvälisillä areenoilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

arvoisa puhemies ilmastokysymyksissä ei tarvitse hakea luokalle jääneitä pelkästään brasiliasta intiasta tai kauempaa myös euroopan unionin sisällä on hyvin paljon tekemistä edustaja adlercreutz tuossa mainitsi että euroopan unionin pitää ottaa suuntaa no se pitäisi yhdessä sopia mikä se suunta on viittaan esimerkiksi hyvin vahvasti kivihiiltä käyttäviin keski euroopan maihin niin kuin hyvin tiedetään euroopan unionin alueella on käytössä päästökauppa ja jos suomi etenee kunnianhimoisesti ja vaikka suomalainen elinkeinoelämä jättää käyttämättä näitä näitä päästöoikeuksia

arvoisa puhemies en tiedä iskikö tässä vähän jokaiseen edustajaan tämmöinen ilmastoahdistus kun heti tuli hyvin aggressiiviseksi tämä puheenparsi ehkä kuitenkin meillä kaikilla on yhteinen tavoite ja puolustan perussuomalaisia myös siltä osin että heidän puheenjohtajansa muun muassa turun eurooppa foorumissa muiden puolueiden tapaan oli sitä mieltä että meidän on oltava edelläkävijöitä ilmastopolitiikassa ja se on meillä yhteinen tavoite totta kai haluaisin kuitenkin kysyä ministeriltä onko meillä keinoja esimerkiksi kauppasopimuksien avulla puuttua ilmastopolitiikkaan entistä paremmin juuri esimerkiksi edustaja sankelon mainitsemalla maataloussektorilla tai muuten juuri nythän on edelleen tämä mercosur sopimus auki entä miltä näyttävät hallituksen linjaukset kun eilen tuli hyviä uutisia näistä junayhteyksistä niin onko meillä mahdollisuuksia edetä niiden suhteen

arvoisa puhemies ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös lisää tutkimusrahoitusta ja erityisesti tarvitaan tieteiden välistä ja osallistavaa kestävyystutkimusta nyt tutkimusta tehdään nimittäin liikaa sektori ja tiedekohtaisesti ja tässä tutkimuksessa pitäisi näiden ratkaisumallien tuottamisen ja arviointien lisäksi myöskin miettiä ja tutkia miten kestävyys ja ilmastoasiat tulevat näkyviksi ihmisten arjessa arvoissa ja miten niistä tulisi kommunikoida jotta olisi mahdollista saavuttaa kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ja myönteistä toimintaa vastakkainasettelun sijasta

mitä mieltä ministeri on miten me saisimme tämmöisen monitieteisen tutkimuksen tästä ilmastoasiasta lisääntymään sitä kautta saataisiin toisenlaista näkökulmaa myöskin tähän keskusteluun
ympäristövaliokunnan puheenjohtaja hoskonen arvoisa
rouva puhemies on tärkeää huomata ilmastokeskustelussa se että meillä on käytössä vain meidän omat keinomme eikä meidän pidä uhriutua sen takia että puolassa poltetaan valtavasti kivihiiltä taikka saksassa poltetaan valtavasti kivihiiltä muun muassa saksa kun on tehnyt päätöksen ydinvoimasta luopumisesta niin eipä siinä taida olla kovin paljon vaihtoehtoja mitä siellä lisätään aika aika heikkoja ovat kuitenkin ne mahdollisuudet kun isoja sähkömääriä tehdään tärkeää olisi huomata kuitenkin se että suomella itsellään on ne mahdollisuudet esimerkiksi omassa hallitusohjelmassamme on monta merkittävää avausta siellä on biokaasun lisääminen puurakentamisen lisääminen ja sitten katsokaapa suomalaista huipputekniikkaa neste tekee biodieseliä niin sanottua my dieseliä joka pienentää päästöt yhdeksäänkymmeneen prosenttiin siitä jos käytetään fossiilisia aineita vaikka raakaöljystä tehtyä ja yksi esimerkki on juuri tämä ruotsalainen aloite siitä että terästä ruvetaan valmistamaan uudella menetelmällä mikä suomessa tarkoittaisi sitä jos se tänne tuotaisiin ja aloitettaisiin tuolla sulatossa teräksen teko uudella menetelmällä että päästövähennys olisi kokonaispäästöstä kahdeksan prosenttia se on aivan valtava luku

tämä kertomus jälleen kerran osoittaa että suomi on esimerkillisellä tavalla hoitanut vastuunsa ilmastoasioissa työn pitäminen suomessa on siis ilmastoteko koska juuri kukaan maailmassa ei ilmastoaan yhtä hyvin hoida kuin suomi samalla täytyy todeta että tässä juuri on myös kertomuksen heikkous ja puute siinä ei oteta juuri mitään kantaa ilmaston työllisyys ja talousvaikutuksiin kuitenkin kun ajat vähänkin huononevat tulee uutisia paperitehtaiden lopettamisista ja siirtämisistä suomen suomen metsäteollisuus on teollisuutemme ja vientimme selkäranka ja sen menettämiseen ei meillä kerta kaikkiaan ole varaa myöskään ilmastosyistä kuitenkin hallitusohjelmassa esitetään tätä nykyistäkin ohjelmaa tiukempia ilmastotekoja jos näin toimitaan eikä nykyisiinkään talousseuraamuksiin haluta ottaa kantaa niin mitkä ovat vaikutukset näistä vielä tiukemmista toimista

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys ja sen takia ilmastokriisin yhteydessä oikeastaan ainoaa ääripääajattelua edustaa ilmastokriisin vähättely suomen on tehtävä oma osansa kuten täällä on tullut esiin ja valitettavasti mehän olemme kärkijoukoissa nuppia kohden olevissa päästöluvuissa kasainvälisessä yhteistyössä tätä oman esimerkin merkitystä ei voi liikaa korostaa ja on päivänselvää että suomi ei ole vielä riittävällä polulla minkäänlaista jarruttamista ilmastotoimissa on siis hyvin vaikea ymmärtää

arvoisa puhemies ipccn raportteja on luettu kuin raamattua haetaan tiettyjä jakeita joista haetaan perusteita omille ääriajatuksille siinä on uskonnollisen ääriliikkeen piirteitä näin totesi suomalainen johtava ilmastotutkija petteri taalas vastikään omassa haastattelussaan eli edustaja hyrkkö kyllä näitä löytyy vähän kummastakin kummastakin päästä se ei ole mielipidekysymys onko suomi kantanut vastuuta vai ei me olemme me olemme yksi niistä muutamasta kymmenestä maailman maasta jotka ovat onnistuneet vähentämään päästöjään siitä tosiasiasta myös tämä ilmastovuosikertomus kertoo huono ilmastopolitiikka tulee kalliiksi edustajat honkonen ja adlercreutz että ilmastopolitiikka ei kurjistaisi mutta nyt kyllä tämän hallituksen valitsemat keinot kuten polttoaineveron korotus ovat nimenomaan niitä keinoja jotka kurjistavat suomalaista taloutta ja ja ihmisten arkea tämä polttoaineveron korotus kustantaa sataviisikymmentä euroa vuodessa

keskituloisille suomalaisille jotka käyvät autollaan töissä minua kiinnostaa se mihin toimiin hallitus on ryhtymässä

puhemies tähän aikaisempaan kysymykseen siitä onko mercosur kauppasopimus sellainen joka ottaa riittävästi ympäristön huomioon käsitykseni on että ei kyllä ole ja että nämä kauppasopimusten mallit ovat sellaisia ja ja tehty sellaiseen maailmanaikaan jolloin ei vielä otettu huomioon ympäristökriisiä ja

rouva puhemies tosiaan tässä nyt viitattiin tähän polttoaineveron korotukseen se on selvä että polttoaineveron korotus nostaa kotitalouksien kustannuksia mutta pitää muistaa myös se että mihin edustaja hoskonen aikaisemmin viittasi biokaasun edistämiseen tämän hallituksen ohjelmaan sisältyy ennennäkemätön biokaasun edistämisohjelma sellaista ei yhdelläkään hallituksella ole vielä tähän mennessä ollut ja uskon että myös sillä saadaan sitten lisää biokaasu ja kaasukäyttöisiä ajoneuvoja liikenteeseen nehän ovat tunnetusti edullisempia kotitalouksille kuin perinteiset polttomoottoriajoneuvot minun mielestäni tässä pitää nyt huomiota kiinnittää myös hiilensidontaan eikä nielupolitiikka ole tässä keskustelussa ollut vielä liiemmälti esillä mutta näen että suomella olisi entistä enemmän nykyistä enemmän mahdollisuuksia tarjota tätä meidän hyvää metsäosaamista myös muihin euroopan maihin saksassa on tuhoutunut mittavia määriä metsää johtuen hoitorästeistä ja huonosta metsänhoidosta mutta meillä tätä kestävää metsänhoidon osaamista on en näe mitään syytä minkä takia sitä ei voisi tuonne eurooppaan myös viedä ja tätä kautta parantaa hiilinieluja myös siellä

puhemies itse asuin aikaisemmin kiinassa etelä kiinassa siellä missä raskain teollisuus oli vahvinta ainakin siihen aikaan maailmassa

jotain suhteellisuudentajua tähän keskusteluun niin esimerkiksi iltaisin kun meni kaupunkiin koko kaupunkia ei näkynyt siellä siis sitä ei fyysisesti näkynyt muutaman kilometrin päässä vaikka siellä asuu kymmenen miljoonaa ihmistä tietenkään se ei johtunut co päästöstä vaan ylipäätänsä aerosolista pienhiukkasista ja niin edespäin tässä ilmastokeskustelussa tarvitaan järkeä koska erityisesti teollisuudessa investointisykli on kaksikymmentä vuotta eli näitä päätöksiä ei ehditä tekemään kovin montaa kertaa tänä aikakautena mitä tarkastellaan nyt kun ministeri on paikalla täällä niin haluaisin kysyä

juuri sen että meidän pitää pystyä itsensä syyllistämisen sijaan ja teknologisten mahdollisuuksien lisäksi

vesuri käteen raivaussaha ja motot metsään meidän hoitamattomien metsien järeyttäminen on se tie jolla me voimme lisätä hiilinieluja ja hiilen sitovuutta päätehakkuut on aivan oma eri asiansa meidän sekoittaminen sietää että on selluteollisuutta ja metsiä hyödyntävää teollisuutta pitää ymmärtää se että meidän päätehakkuiden pitää olla järeää puutavaraa puurakentamiseen ja uskon että ympäristövaliokunnan puheenjohtaja on tästä kanssani samaa mieltä mutta nyt pitää risut perata pois jotta me voimme kasvattaa hiilinieluja
edustaja elo ja sen jälkeen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja sitten ministerin vastaus
arvoisa puhemies on erittäin tärkeätä että me käymme tässä salissa ilmastokeskustelua ja pääosin minun mielestäni ihan rakentavassakin hengessä toki eri eri näkökulmat ovat tulleet esiin mutta on tärkeätä että muistetaan miten miten vakavasta asiasta on kyse

ilmastonmuutoksen torjunta tuo meille myös liiketoimintamahdollisuuksia se on siis meille mahdollisuus jos me otamme sen vastaan suomen kunnianhimoisia tavoitteita joita me olemme hallitusohjelmassa asettaneet on myös todella paljon maailmalla kiitelty ja sitä että me olemme lähteneet kunnianhimoisesti liikkeelle suomelta odotetaan korkeasti koulutettuna ja korkean teknologian maana myös ratkaisuja kuten edustaja kiveläkin täällä totesi aiemmin niin meidän todella kannattaa olla edelläkävijä ja olla kehittämässä niitä ratkaisuja kiertotalous on yksi esimerkki mitä me nyt eu puheenjohtajakaudella ollaan vahvasti ympäristöministerin johdolla viemässä eteenpäin tätä minun mielestäni meidän kannattaa nyt korostaa sen sijaan että mennään omiin poteroihin kiitos

vahvasti tuomaan positiivista lisävoimaa kun hoidamme metsämme hyvin ne kasvavat paremmin saksan esimerkki minkä näimme vajaa viikko sitten televisiosta kertoo siitä mikä on todellisuudessa heikosti hoidetun metsän mahdollisuus kestää muun muassa ilmastonmuutosta ja sitten järeän puun käyttö puurakentamiseen kun rakentaa hyvän puutalon niin se kestää pohjanmaalla asutaan taloissa mitkä on rakennettu tuhatseitsemänsataa luvun puolella samat samat hirret seinässä edelleen loistava ympäristöteko sitten kun ilmastopolitiikasta puhutaan metsät on tutkittu suomessa kaikkein tarkimmin koko maailmassa hiilinielu kasvaa koko ajan ja ei ole konstikaan lisätä kymmenellä miljoonalla motilla suomen metsien kasvua siihen on omat tarpeet on tärkeää muistaa että maataloudessa meillä on paljon mahdollisuuksia ostetaan suomalaisia elintarvikkeita ja tämä nurmiviljely mitä suomessa tehdään se on kaikkein paras ympäristöteko puhdasta suomalaista ruokaa ja ilmastopäästöt vähenevät

tätä kertomusta käsitellessä tietysti on nyt se haaste että tässä puhutaan niistä asioista jotka tapahtuivat ennen ja tässä keskustelussa aika paljon katsottiin eteenpäin mitä meidän vielä pitää tehdä niin kuin tässä tässä tuli esille niin meidän toki vielä pitää tehdä aivan niin kuin kaikkien muidenkin maiden kaikkien maiden pitää toimittaa ensi vuoden alkuun mennessä yklle omat sitoumukset päästövähennyksistään koska me tiedämme että ne sitoumukset mitkä maailmalla on nyt annettu eivät riitä siihen että pysytään asteen lämpenemisen vauhdissa vaan näillä sitoumuksilla mennään neljään asteeseen ja kyllä jos ilmasto niin paljon lämpenee niin se on aivan selvää että sillä on merkittävät seuraukset meidän hyvinvoinnille ja nimenomaan täällä pohjoisessa missä lämpeneminen on vielä suurempaa kuin keskimäärin mutta sitten täällä oli muutamia ihan konkreettisia kysymyksiä mihin mihin voin vastata edustaja mäkisalo ropponen kyseli julkisista hankinnoista niin kuin täällä raportissa sanotaan valitettavasti siitä ei ole seurantatietoa mutta se olisi kyllä hyvin tärkeä työkalu onneksi meillä on valtavasti kuntia joilla on itsellään kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja julkiset hankinnat on siinä yksi väline on kirjattu se että vauhditetaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja hankintoja koskevien hyvien käytäntöjen yleistämistä tätä me tätä me todellakin tarvitsemme sitten edustaja sankelo kysyi näistä brasilian metsäkadoista ja siitä mitä sille voidaan tehdä ja joku muukin siitä puhui nythän eu antoi kesällä metsäkatotiedonannon se tulee käsittelyyn meidän puheenjohtajakaudella koska näistä metsäkadoistahan moni johtuu nimenomaan eurooppalaisesta kulutuksesta on että eu pystyisi luomaan säännöt siihen että emme aiheuta metsäkatoa myös kolmansissa maissa meidän kulutustavaroista johtuen ja ja tämä on se mitä eu tulee käsittelemään vielä meidän puheenjohtajuuskauden aikana edustaja wallinheimo kysyi asuntojen

ei tainnut nousta esiin muita suoria kysymyksiä itse tähän kertomukseen liittyen mutta haluan nostaa sen kun täällä puhuttiin esimerkiksi työllisyydestä ykn työjärjestö ilohan on arvioinut että ilmastotoimet synnyttävät enemmän työpaikkoja kuin vievät me tiedämme että koko ajan maailma muuttuu ja työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy ja se että me panostamme ilmastotoimiin synnyttää enemmän työpaikkoja kuin niitä vähenee esimerkiksi lappeenrannan kaupunki juuri eilen kertoi että heillä on syntynyt kaksituhatta työpaikkaa kiertotalouteen

koko maailmassa ja se että meillä on oma tontti kunnossa antaa meille mahdollisuuden viedä näitä ratkaisuja maailmalle täällä nostettiin esiin esimerkiksi kiina kiinassa on valtava tarve semmoisille hyville ratkaisuille millä päästään puhtaaseen energiankäyttöön ja jos me pystymme niitä täällä luomaan ja synnyttämään ensin kotimarkkinoille ja sitten skaalaamaan maailmalle niin se on meille suuri mahdollisuus sitten täällä nostettiin esiin saksa haluan korjata muutamia muutamia väitteitä täällä että saksassa olisi hiilenpoltto kasvussa se ei ole kasvussa se on laskussa ja saksassa on käynnissä hiilikomissio hiilestä luopumisesta sitten täällä tulivat esille hiilinielut jotka eivät ole tässä raportissa nyt koska ne eivät ole tämänhetkisessä ilmastolaissa mutta ne tulevat sinne tämän kauden aikana tulevissa raporteissa käsittelemme myös maankäyttösektoria ilmastokertomuksen yhteydessä me tiedämme sen että mitä enemmän hakataan sitä enemmän nielu pienenee ja silloin meidän täytyy huolehtia siitä että me kasvatamme nielua niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä samanaikaisesti totta kai meidän pitää huolehtia myös hyvästä metsänhoidosta ja puurakentaminen mikä täällä nostettiin monessa kohtaa on siinä myös yksi tärkeä keino

joten ensimmäinen puheenvuoro ranne olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies tarvitsemme ennen kaikkea sitä talousrealismia ja ilmastorealismia niin kuin täällä jo moneen otteeseen sanottu me olemme jo edelläkävijä ympäristöasioissa muun muassa metsänhoidossa ja metsän hyödyntämisessä meidän yrityksemme hoitavat hommansa paremmin kuin suurimmassa osassa muita maita mutta se realismi suomen vienti ei kestä eivätkä ihmisten rahat riitä toteuttamaan hallitusohjelman ja tämän ilmastovuosikertomuksen kuvaamaa politiikkaa mikäli tätä politiikkaa viedään eteenpäin yksisilmäisesti ja jääräpäisesti odottavat meitä energiaköyhyys ja hyvinvointitappiot täällä puhutaan siitä että ääripäihin ei saa mennä nämä ovat kuitenkin faktoja julkinen talous ja maamme hyvinvoinnin ylläpitäminen ovat täysin riippuvaisia yrityksistä ja viennistä vientikykyä ja ja yritysten toimintaedellytyksiä tulee siis varjella ja parantaa kaikin keinoin me emme saa millään poliittisin toimin estää hidastaa sitä meillä on loistavia yrityksiä jotka tekevät loistavaa tki työtä kehittävät jatkuvasti uusia tuotteita toisaalta meidän on huolehdittava palkan ostovoimasta ja hillittävä kotitalouksien velkaantumista se on todellinen jarru taloudelle ja siten myös työpaikkojen luomiselle on huolehdittava palkansaajien vapaaehtoisesta kulutuksesta omasta nettopalkasta liikkuminen asuminen ja syöminen eivät saa köyhdyttää meitä rahaa on riitettävä ihan tavalliseen hyvään arkeen nyt tämä hallituksen linjaus näyttää joltain muulta hallitusten oli siellä kuka hyvänsä tulisi pyrkiä kaikin keinoin verokiilan pienentämiseen ja kansalaisiin kohdistuvan kustannustason laskemiseen nyt politiikka on kuitenkin aivan päinvastaista kaikesta tehdään entistä vaikeampaa ja kalliimpaa ilmastojohtajuuteen vedoten järjettömän ilmastopolitiikan ansiosta suomalaisiin yrityksiin ja yksilöihin kohdistuu kohdistuu jatkuvaa kustannusten nousua ja ennenaikaisten ja jopa osin järjettömien investointien paine tämä tulee kasvattamaan asuntokuntien velkaa ja välttämättömien menojen kustannuksia vaikeuttamaan arkea jarruttamaan suotuisaa talouskehitystä yhä suurempi osa tuloista menee lainanhoitokuluihin perustarpeisiin velkojen hoitoon tätäkö todella halutaan arvoisa rouva puhemies ilmastopolitiikka on tiukasti kytköksissä kuvitelmaan siitä että elämisen koko infra ja tulee investoida uusiksi viidessätoista vuodessa tekemällä nykyisen käyttö mahdottomaksi sähkönsiirtohinnat ovat kevyttä esimakua siitä miten siinä käy ei onnistu ja kalliiksi tulee rahat eivät riitä esimerkki ilmastoinvestointipaineesta ovat liikennesektorin päästövähennystavoitteet jotta henkilöautokannan keski ikä lähtisi edes yhtään laskemaan olisi suomalaisten käytettävä vuosittain noin miljardi euroa enemmän uusien autojen ostoon jotta sähköautotavoitteeseen päästäisiin olisi käytettävä kaksi miljardia tavallisilla suomalaisilla ei ole tähän rahaa ei tämä voi olla totta pakottaminen uuden teknologian käyttöönottoon normaalia investointisykliä nopeammin ei ole järkevää teknologian jatkuvaan kehitykseen on tietenkin kannustettava mutta nykyinvestointien taloudelliset pitoajat on saatava käyttää loppuun uuden teknologian jota me kaikki haluamme kaikki kaipaamme globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tulee parantaa tuottavuutta tulee laskea tuottajien ja loppukäyttäjien kustannuksia ei arvoisa rouva puhemies yritysten menoja ei saa kasvattaa ilmastopolitiikkaan vedoten työnantajien veroja ja maksuja ei saa korottaa vaan niitä tulisi päinvastoin helpottaa erityisesti työllistävät yritykset kuten nyt rauman paperitehdas kärsivät suomen suuresta verokiilasta kertautuessaan talouden läpi verokiila laskee palkkojen ostovoimaa ja nostaa nimellispalkkavaatimuksia keskipalkkaisella perheettömällä palkansaajalla on suomessa yli kaksi prosenttiyksikköä kovempi tuloverotus kuin euroopan verrokkimaissa keskimäärin ja lähes kuusi ja puoli prosenttia kovempi kuin euroopan ulkopuolisissa verrokkiryhmissä hallitusohjelman ja mukainen ilmastopolitiikka ja ilmastojohtajuuden tavoittelu synnyttävät meille hyvinvointitappioita tämä pitää ottaa vakavasti suosittelenkin hallitusta arvioimaan uudelleen ilmastopolitiikkaansa ja sen vaikutuksia kilpailukykyymme taloudelliseen huoltosuhteeseemme ja hyvinvointimme ylläpitoon nykyisenkaltainen ilmastopolitiikka vie meiltä lopulta leivätkin suusta

arvoisa puhemies kiitos napakasta ja informatiivisesta kertomuksesta sen tekijöille ja kiitos ministerille kertomuksen esittelystä ja kollegoille mielenkiintoisesta keskustelusta kertomus antaa selkeän kuvan siitä missä olemme menossa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toteuttamisessa ja toisaalta siinä ennakoidaan tulevaisuutta ja etsitään ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin tässä kertomuksessa todetaan että todennäköisesti saavuttamassa kaudelle kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentä asetetut tavoitteet päästöjen vähentämisessä ja suunnitelluilla toimilla on mahdollista saavuttaa myös vuodelle kaksituhattakolmekymmentä asetetut tavoitteet tämä edellyttää kuitenkin että emme lähde lipsumaan suunnassamme ja toisaalta mietimme myös koko ajan uusia toimia

hankintojen kriteeristön muutoksia arvoisa puhemies kunnissa tehdään tärkeää työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja yli puolet suomalaisista asuu aktiivista ilmastotyötä tekevissä kunnissa mutta tämä ei riitä kaikkien kuntien tulisi ottaa tämä asia omakseen kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuuden tulisi olla punaisena lankana myös kunnallisessa päätöksenteossa ei ainoastaan täällä eduskunnassa kunnissa tulisi pohtia myös sitä miten kuntalaisia ohjataan tuetaan autetaan hiilijalanjäljen vähentämisessä tämä on tärkeä asia sillä viime vuosina kotitalouksien hiilijalanjälki on ollut kasvussa kunnissa tulisikin koota yhteen järjestöt kasvatusammattilaiset tutkijat viranhaltijat ja eri alojen sidosryhmäläiset pohtimaan miten saadaan kuntalaiset motivoitua hiilijalanjäljen pienentämiseen ja toisaalta miten se tehtäisiin arjessa mahdollisimman helpoksi täällä eduskunnassa on paljon kuntapäättäjiä ja toivon meidän kaikkien selvittävän tilanteen omassa kunnassamme ja olevan tässä asiassa huolestuttavaa on se tieto ettei julkisissa hankinnoissa huomioida riittävästi kestävyystavoitteita kuten tässä raportissakin todetaan vain neljäsosalla kunnista on määritelty tarkempia kestävyyskriteereitä aloitteita kestävien julkisten hankintojen edistämiseksi on toki tehty esimerkiksi osaamiskeskus keino ja green deal mutta edelleen julkisten hankintojen mahdollisuudet kestävän kehityksen edistäjinä jäävät usein hyödyntämättä rahalliset kustannukset ylikorostuvat hankintojen kriteereinä jolloin laajasti tai pitkällä aikavälillä kohdentuvat hyödyt sekä hankintojen mahdolliset haitat jäävät huomioimatta

yksi tärkeimpiä asioita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi olisi tutkimusrahoituksen suuntaaminen tieteiden tieteiden väliseen ja osallistavaan kestävyystutkimukseen tällä hetkellä tutkimusta tehdään liian paljon sektori ja tiedealakohtaisesti myöskin kansainvälistä tutkijayhteistyötä olisi syytä lisätä paitsi ratkaisumallien tuottamiseen ja arviointiin tutkimusta tarvitaan myös siihen miten kestävyys ja ilmastoasiat tulevat näkyviksi ihmisten arjessa arvoissa ja siihen miten niistä tulisi kommunikoida jotta olisi mahdollista saavuttaa kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä

ihmisten eläinten ja kasvien terveydelle sekä luontoympäristölle riskit ovat mittavat monilla eri alueilla ja siksi on yhtä aikaa hillittävä ilmastonmuutosta ja vahvistettava yhteiskunnan ilmastokestävyyttä ilmastokestävyyden parantamiseen tarvitaan nykyistä parempia työkaluja jotta päätöksenteko perustuisi riittävään tietoon eikä mutuiluun toisaalta toisaalta yhteistyötä vahvistamalla kumppanuuksia löytämällä ja ilmastokestäviä ratkaisuja kehittämällä voimme edistää myös suomalaisen osaamisen vientiä sekä olla myöskin rakentamassa globaaliin ruokaturvaan puhtaan veden riittävyyteen ja luonnonvarojen käytön kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisumalleja ja teknologioita myös vientituotteeksi

arvoisa puhemies tuossa edustaja ranne puhui paljon yrityksistä muistelen kun keväällä tehtiin yrityksille tällainen selvitys siitä miten he suhtautuvat ilmastonmuutokseen ja minkälaista tietoa heillä asiasta on niin siinä puolet vastasi että ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon tai jonkin verran yli kolmannes näki sen uhkana johon vaaditaan toimenpiteitä mutta lähes neljännes näki siinä paljon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tämä on tärkeä viesti että jo yrityksissä on havaittu se ja herätty siihen miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ja lähdetty hakemaan ratkaisuja suomi on hyvä esimerkki myös siitä että täällä on paljon yrityksiä jotka aktiivisesti hakevat niitä ja yrittävät sitä kautta myöskin luoda uutta kaupankäyntiä moni yritys on myös omissa arvoissaan ja strategiassaan hyväksynyt asian ja lähtenyt hakemaan ratkaisuja sitä kautta toinen on nämä jo mainitut kunnat esimerkiksi erittäin tärkeitä ovat nämä hiilineutraalit kunnat eli nämä niin sanotut hinku kunnat esimerkiksi synnyinkuntani hämeenkyrö on mukana siinä ja siellä on todella hyviin tuloksiin päästy nopeasti jo pelkästään energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa lisäämällä näihin liittyvät myös läheisesti kuntien palvelut kuten jätteiden lajittelu tai joukkoliikenne tai kevyt liikenne se että niitä päätöksiä ja ratkaisuja tehdään mahdollisimman lähellä lähellä ihmistä kansalaista ja juuri kunnassa kotikunnassa niitä erilaisia muotoja myöskin tapahtuu toistan kysymykseni ministerille niistä kauppasopimuksista kun jäi vastaamatta eli olisiko kauppasopimusten kautta täällä vähän epäiltiin kyllä että ei löydy mutta jos on parempaa tietoa mahdollisuutta hakea entistä parempia keinoja siihen että kauppasopimuksilla päästäisiin osaltaan ohjaamaan ja vaikuttamaan tällaisten maiden kuten esimerkiksi mercosur sopimusten piirissä olevien maiden politiikkaan ja suhtautumiseen ilmastonmuutokseen kyllähän raha on se tekijä jolla myöskin pystytään parhaiten ohjaamaan näitä toimijoita yksi henkilö jonka tietysti toivoisin hyvin voimakkaasti olevan mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on yhdysvaltain presidentti donald trump hänen kaltaisiaan ihmisiä me tarvitsemme mukaan tähän taisteluun ilmastonmuutosta vastaan työ on se asennemuutos joka meidän pitää saada aikaiseksi täytyy edustaja vestmanille vielä todeta kun hän lainasi pääsihteeri petteri taalasta että petteri taalas myös totesi että ihmisen olemassaolo ei ole vaarantumassa mutta ilmastonmuutoksen torjuminen on halvempi ratkaisu kuin elää sen vaikutusten kanssa täällä

mainittiin muutamien edustajien nimi ja yhden presidentin nimi myönnän vastauspuheenvuoron edustaja ranne
kiitoksia arvon puhemies on selvää että erityisesti isot yritykset ymmärtävät sen bisneksen mikä näissä ympäristöhankkeissa on myöskin mahdollisuus siihen sijoittaa ja on aivan hienoa että näin tapahtuu mutta politiikalla ei saa millään tavalla estää ja hidastaa yritysten toimintaa eli me puhumme polttoaineverotuksesta puhumme verokiilasta erilaisista kiristyvistä vaatimuksista jotka kohdistuvat yrityksiin tällaista ei kannata tehdä erityisesti voidaan ottaa esiin myöskin tutkimus kehitys ja innovaatiorahoitus jossa kannatamme nimenomaan mikro ja pienyrityksiin sijoitetaan näitä rahoja se ei saa olla yhtä vaikeaa ja byrokraattista kuin se tällä hetkellä on eli kaikkien toimenpiteiden mitä hallitus tekee mitä me eduskunnassa päätämme täytyy olla oikeasti vaikuttavia niillä pitää olla hyvät lopputulokset

toinen edustaja jonka nimi mainittiin edustaja vestman
arvoisa puhemies juuri näin edustaja ovaska totesi että että ilmastonmuutoksen torjuminen oikeilla keinoilla on on lopulta lopulta halvempaa kuin elää niiden kustannusten kanssa joita se maailmanlaajuisesti voi aiheuttaa pääsihteeri taalas nosti tässä haastattelussa esille sen että meidän pitää keskittyä näihin isoihin kansainvälisiin kysymyksiin meidän pitää saada aikaan maailmanlaajuisesti se että fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee meidän pitää siis viedä suomalaista osaamista ja teknologiaa maailmalle ja saada nämä suurimmat saastuttajat kuten tässä debatissa aiemmin tuotiin esille muun muassa kiina ja intia kantamaan omaa vastuutaan hinnan saaminen hiilelle globaalisti on aivan oleellinen asia minä kysyisinkin ministeri mikkoselta miten tämä mahdollinen hiilitulli on etenemässä eun pöydissä myöskin komission puheenjohtaja von on nostanut tämän esille ja se on kirjattu teidän hallitusohjelmaanne se olisi erittäin tärkeä tapa siinä että meidän sisämarkkinoillamme eun sisämarkkinoilla ainakaan tällainen vapaamatkustaminen alempien ympäristönormien piirissä tuotetuilla tuotteilla ei olisi mahdollista
arvoisat edustajat en avaa nyt laajempaa debattia tässä on ihan äskettäin käyty käyty debattikeskustelu koska edustaja ovaskan puheenvuorossa mainittiin edustaja vestmanin ja ranteen nimet niin heille annoin

arvoisa puhemies olen koulutukseltani metsätalousinsinööri ja aloitin viljelemään kotitilan peltoja vähän parikymppisenä nuorena olen ollut luomutilan emäntänä pidän myös luonnossa liikkumisesta luonto on minulle tärkeä rauhoittumisen ja hyvän olon lähde se on yhteyttä luontoon ja yhteys luontoon on ollut minulla katkeamaton ketju aivan syntymästä saakka ilmastonmuutos on kieltämättä tämän ajan suuri haaste keskusta lähtee ratkaisemaan ilmastonmuutosta pelkän voivottelun ja tiedevastaisuuden sijaan tarvitsemme tarvitsemme oikeita toimia joilla tähän haasteeseen aidosti tartutaan olen tämänkin kesän aikana kiertänyt pitkin savo karjalaa ja olen tällä kierroksella vakuuttunut siitä että suomi ja nimenomaan suomalainen maaseutu ja meidän tietävät ja osaavat ihmisemme siellä maaseudulla tarjoavat näitä suomen metsänhoito on kestävää ja metsät istutetaan hakkuiden jälkeen näin tulee olemaan jatkossakin metsät ovat meidän kaikkein tärkein uusiutuva luonnonvaramme maataloudessa tutkitaan miten pelloista tehdään hiilinieluja ja ravinteita kierrätetään nykyistä paremmin maatalous on ehdottomasti osa tätä suurta ratkaisua suomalaista ruokaa tarvitaan aivan varmasti jatkossakin lannasta ja biojätteestä tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän fossiilisia polttoaineita korvaavaa biopolttoainetta pitää myös tutkia miten kaupunkien liete ja jätevirrat voitaisiin kierrättää vielä nykyistä tarkemmin tavoitteena pitää olla kaiken kierrättävä talous fossiilisia polttoaineita on korvattava kotimaisilla esimerkiksi puupohjaisilla biopolttoaineilla suomalaisista kaivoksista kaivetaan malmeja joita nopeasti kasvava akkuteollisuus tarvitsee siksi kaivosteollisuuttakin ja akunvalmistusta pitää olla edelleenkin suomessa viimeisenä mutta ei missään nimessä vähäisimpänä tekona jokaisen meistä kannattaa vähentää turhaa kulutusta älä osta mitään mitä et tarvitse ja mieti vielä kaksi kertaa mitä oikeasti ja aidosti tarvitset ilmastonmuutosta pitää torjua niin ettei se lisää ihmisten välistä eriarvoistumista suomi ei ratkaise ilmastonmuutosta yksin mutta me olemme ehdottomasti osa tätä suurta suomessa kehitetään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristönsuojelua tukevaa tekniikkaa ja niitä pitää myös viedä voimallisesti ulkomaille paljon nykyistä voimallisemmin metsittämistä on sanottu kaikkein helpoimmaksi ja tehokkaimmaksi keinoksi vähentää ilmakehästä hiilidioksidia ja torjua tätä ilmastonmuutosta suomi voisi nostaa huomattavasti profiiliaan sekä eussa että koko maailmassa kertomalla omista metsäistutuksistaan ja metsien uudistamisesta sekä viemällä tätä tietotaitoa vahvasti maailmalle arvoisa puhemies keskustalle kysymys on ylisukupolvisuudesta tuleville sukupolville on turvattava aina hyvä tulevaisuus tämä on puolueemme aatteen ydintä maa jätetään aina paremmassa kunnossa jälkipolville kuin olemme sen itse saaneet keskusta on valmis töihin ilmastonmuutoksen torjunnassa

arvoisa puhemies tulevat sukupolvet tulevat muistamaan tämän eduskunnan ennen kaikkea siitä miten me toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tämän päivän päättäjien käsissä on laatia suuntaviivat tulevaisuudelle ja haluan uskoa että tässä salissa istuvat kansanedustajat ymmärtävät kuinka suuri vastuu meillä on käsillä etenkin kun puhutaan ilmastonmuutoksesta nyt olemme vihdoin sellaisessa tilanteessa jossa meillä on hallitus jonka ohjelmassa päästövähennystavoitteet on nostettu ilmastotieteen ja oikeudenmukaisen globaalin kehityksen näkökulmasta oikealle tasolle hallitus on sitoutunut uudistamaan suomen ja euroopan unionin unionin ilmastopolitiikkaa siten että me teemme osamme oman osamme maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi asteeseen nyt ensimmäistä kertaa julkaistu ilmastovuosikertomus on tähän työhön tärkeä seurantatyökalu se kertoo että suomi näyttää saavuttavan euroopan unionin vuodelle kaksituhattakaksikymmentä asetetut päästövähennystavoitteet tässä ilmastovuosikertomuksessa ei ole huomioitu hallituksen ilmastotavoitteiden kunnianhimon nostoa tai uusia esitettyjä toimia kertomuksen kautta me saamme vuosittaisen työkalun jolla seurata ilmastotoimien toteutumista tämä on tärkeää sillä meidän on jatkuvasti arvioitava tarvetta mahdollisille lisätoimille hyvä on myös se että me tulemme päivittämään ilmastolakiin hiilineutraaliustavoitteen vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi ja otamme mukaan myös maankäyttösektorin nykyisillä päästövähennyssitoumuksilla olemme menossa kohti kolmeen viiva neljään asteen globaalia lämpenemistä mikä tuo mukanaan suunnattomia ekosysteemien muutoksia ja inhimillistä kärsimystä miljoonille tällä hetkellä suomen ja euroopan omat nykyiset päästötavoitteet tai toimet eivät riitä lämpenemisen rajaamiseen yhteen pilkku viiteen asteeseen eli meidän on kiristettävä tahtia ipccn viime vuonna julkaisema raportti painotti kuinka suuri merkitys jopa pieneltä tuntuvalla lämpötilan nousun rajoittamisella on jos lämpötila nousee kaksi astetta yhteen pilkku viiteen asteen sijaan valtamerten korallit menetetään kokonaan mikä vaikuttaa dramaattisesti paitsi merten ekosysteemeihin myös globaaliin ruokaturvaan tämä puolen asteen ero voi suistaa kymmenet miljoonat nälänhätään ja köyhyyteen ja

vaikeuttaa ykn kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista merkittävästi ilmastonmuutoksen ratkaiseminen linkittyy tiiviisti köyhyyteen ja epätasa arvoon rikkaat aiheuttavat suurimman osan päästöistä kun köyhät ovat suurimmat kärsijät ilmastonmuutoksessa ilmastonmuutos myös pakottaa meitä miettimään uudestaan tapaamme kuluttaa ja tuottaa kulutushyödykkeitä on selvää että kaikki tämän päivän toimintamallit eivät säily sellaisinaan ilmastoviisaassa yhteiskunnassa tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja mutta vanhojen saastuttavien työpaikkojen on väistyttävä tieltä ilmastonmuutoksen hillinnässä oleellista oleellista ei ole ainoastaan päämäärä vaan myös sosiaalisesti oikeudenmukainen prosessi meidän tulee varmistaa että kaikki pysyvät mukana kyydissä suomi tarvitsee oman green new dealin joka mahdollistaa oikeudenmukaisen siirtymän päästötavoitteet eivät ole työllisyyden este päinvastoin ne ovat sen lähde esimerkiksi bloombergin mukaan päästövähennysten edellyttämä kasvava uusiutuvan energian tarve pistää liikkeelle globaalisti triljoonien dollarien investoinnit vuoteen mennessä suomen kannattaa olla mukana jakamassa tätä pottia ja samalla me voimme kasvattaa hiilikädenjälkeämme maailmalla tämän lisäksi hallituksen tulee toimia kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla siten että ihmisoikeudet toteutuvat meillä ja muualla sekä nyt että tulevaisuudessa ilmastonmuutosta ei voida torjua ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta eikä ihmisten perusoikeuksia voida taata jos ilmastonmuutos karkaa käsistä tuoreen ykn köyhyyden ja ilmastonmuutoksen suhdetta käsittelevän

raportin mukaan ilmastonmuutos ei uhkaa ainoastaan satojen miljoonien perusoikeutta elämään juomaveteen ruokaan ja asumiseen vaan lisäksi se murentaa demokratiakäsitystä ja laillisuusperiaatetta yk raportti varoittaa tulevasta ilmastoapartheidista ja uskon että yk ei käytä tällaisia termejä kovin kevyin mielin erityisesti nuoret meillä ja maailmalla ovat kasvavassa määrin ilmaisseet kärsivänsä ilmastoahdistuksesta heitä pelottaa kasvaa sellaisessa maailmassa jossa heidän varjostaa ilmastonmuutoksen kaltainen eksistentiaalinen kriisi tätä tunnetta ja todellisuutta ei muuteta vähättelemällä ja kieltämällä tieteellisiä tuloksia tai turvautumalla löyhään populismiin sitä ei varsinkaan poisteta vähättelemällä nuoria aktivisteja jotka tuntuvat olevan näistä asioista hyvin perillä

houkutteleva päämäärä jos me emme tähän pysty niin kuka sitten hiilinegatiivinen hyvinvointivaltio on paras vientituote jonka suomi voi viedä maailmalle

arvoisa puhemies edustaja

että raha ratkaisee siihen liittyen eu valmistelee tällä hetkellä suomen puheenjohtajamaana kriteeristöä niin sanotulle kestävälle rahoitukselle finanssisektorin ohjaamiseksi nykyistä paremmin kohti päästövähennyksiä on erittäin taksonomia linjataan tieteellisen tiedon pohjalta ja teknologianeutraalisti ilmastonmuutoksen kanssa ollaan tilanteessa jossa globaalit päästöt on saatava jyrkkään laskuun nopeasti vuosien mittakaavassa ja nettopäästöt on saatava nolliin vuosisadan puolivälin tienoilla sen jälkeenkin on ilmakehästä kerättävä hiiltä pois valtavia määriä jos tässä onnistutaan meillä saattaa olla mahdollisuus jos ei lämpeneminen tuo mukanaan kasvavia osin vaikeasti ennakoitavia mutta valtavan vakavia riskejä päästöjä vähennettäessä on samaan aikaan huolehdittava lajikadon pysäyttämisestä köyhyyden poistamisesta ja inhimillisen kehityksen jatkumisesta tämä on se iso globaali kuva josta käsin tätä myös tämän kertomuksen sisältöä tulee tarkastella suomen ilmastopolitiikkaa on rakennettava sellaista polkua joka tukee tätä globaalia massiivista siirtymää tämä vuosikertomus käsittelee varsin rajattua aihetta päästökaupan ulkopuolisen niin sanotun taakanjakosektorin päästöjen kehitystä tärkeä ja ansiokas raportti sellaisenaan mutta ei siis kata läheskään kaikkea ilmastopolitiikkaa silti viesti on selvä on tehtävä enemmän kuin nyt ja tähän asti taakanjakosektorilla kaksi sektoria erottuu selkeästi liikenne ja maatalous näihin molempiin ollaan hallitusohjelmassa tarttumassa ja molempiin on melko selkeät sävelet liikennettä pitää siirtää raiteille ja autoja sähköistää maataloudessa on sidottava hiiltä maaperään ja vähennettävä eläinperäisen ravinnon tuotantoa ja kulutusta henkilöautojen ajosuoritteen pieneneminen on huomioitava myös liikennejärjestelmän investoinneissa suunnittelussa kertomus huomauttaa että ilmastonmuutokseen sopeutumista sopeutumista on tarpeen vahvistaa aihetta aiemmin työkseni tutkineena olen tästä täysin samaa mieltä on myös erityisen tärkeää että sopeutumista arvioidaan riittävässä laajuudessa ja syvyydessä lienee todennäköistä että suomelle vakavimmat uhat ovat epäsuoria heijastusvaikutuksia muuttuvan muuttuvan ilmaston moukaroidessa sille haavoittuvampia yhteiskuntia ja alueita on huolehdittava että suomalainen yhteiskunta on kauttaaltaan varautunut ilmastonmuutoksen tuomien suorien ja epäsuorien sokkivaikutusten ja pysyvien häiriötilojen hallintaan äärimmäisen tärkeää arvioida suomen varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutoksen hillinnän vaatiman fossiilienergian alasajon geopoliittisiin ja rakenteellisiin vaikutuksiin arvoisa puhemies kansa ja aivan erityisesti nuoret odottavat tältä salilta ilmastojohtajuutta ja uskottavaa ilmastopolitiikkaa ei petetä heidän luottamustaan hallitus on sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen vuodelle kaksituhattakolmekymmentäviisi ja se tarkoittaa ettei aikaa ole viivyttelylle uskon ja toivon että vuoden päästä vastaava raportti kertoo että ilmastopolitiikassa on laitettu uusi vaihde silmään

arvoisa puhemies hyvät edustajat tervakauppa oli tuottoisaa ja iso elinkeino suomessa tuhatkuusisataa luvulla ja siitä siitä vielä eteen päin perussuomalaisten edustaja ranne ajatteli että asiat eivät saa muuttua eivät varsinkaan taloudessa on pidettävä kiinni siitä miten asiat ovat olleet ja jos asiat muuttuvat niin niin sitten huonosti käy taloudelle ehkäpä rikkidirektiivi josta muun muassa vihreiden nykyistä edustaja hassia paljon parjattiin aikoinaan on hyvä esimerkki siitä että sen avulla saatiin vähennettyä ilmansaasteita teollisuus siitä kärsinyt päinvastoin se pystyi uudistumaan kun regulaatio muuttui

on on helppoja ilmastotoimia ja on helppoja luonnonsuojelua edistäviä toimia yksi helpohko muutos on se että lisäämme kasvisravinnon määrää se on ilmastoteko ja myöskin kaikkien terveyden kannalta hyvä ratkaisu sillä on ehkäpä voisi sanoa yllättävänkin isot vaikutukset ilmastolle se on esimerkki myös siitä että suomalainen elintarviketuotanto on pystynyt kehittämään uusia uusia innovaatioita jotka ovat tulleet korvaamaan lihaa kunhan meidän kulutustottumuksemme muuttuvat pikkuhiljaa niin niin hyväksymme näitä muutoksia yhä enemmän ja näin näin onkin tehtävä sitten on vaikeampia kysymyksiä ykn kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelma korostaa politiikan johdonmukaisuutta joka tarkoittaa että eri politiikkasektoreiden on muodostettava järkevä kokonaisuus me emme voi siirtää ongelmia paikasta toiseen tulevaisuusvaliokunta on todennut että että ilmastokysymykset ovat tässä selonteossa saaneet runsaasti huomiota kun taas muut ympäristökysymykset ja niiden kytkennät ovat jääneet vähemmälle

ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää siirtymistä pois fossiilisesta energiasta mutta tämä siirtymä saattaa nykyisillä ratkaisuilla uhata esimerkiksi metsien ja merien biodiversiteettiä ja ruokaturvaa on puhuttava myös hankalista kysymyksistä ja juuri niihin täytyy pureutua on otettava huomioon ja tehtävä toimet myös luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja ekologisen kestävyyden varmistamiseksi ja näitä asioita hallitusohjelmassa on huomioitu luonnonsuojeluun panostetaan ennennäkemättömällä tavalla tässä maassa

esimerkiksi tänään helsingin sanomissa on kirjoitettu siitä että jos liikenne halutaan vain sähköistää niin mistä saadaan kaikki akut kestävällä tavalla vastaus on ei mistään nykyteknologialla siksi voimme vain toivoa ja toivottavasti emme tässä roolissa vain toivo että teknologia kehittyy meidän täytyy satsata siihen että sellaiset kehitteillä olevat ratkaisut kuten suola akut ja ja erilaisia jätemateriaaleja käyttävät akut ja muu teknologia myös osittain korvaamaan mineraalien käyttöä muuten sähköistyminen todennäköisesti tulee hidastumaan puhumattakaan siitä millaiset vaikutukset luonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle ja vesistöjen kestävyydelle kysynnän kasvulla on tarvitsemme vaihtoehtoja jotka optimoivat tässä tapauksessa maailman mineraalivarantoja resurssiviisautta ja se jää regulaattorin harteille yksittäinen toimija yritys optimoi omaa toimintaansa ja oman toiminnan voittoja toivottavasti nämä hyvät esimerkit kuitenkin siivittävät tietä sille että pystymme toimimaan ottamaan riskejä muuttumaan koska muuten emme voi säilyttää nykyistä elintasoa ja työllisyyttä talous muuttuu jatkuvasti talouden rakenne muuttuu jatkuvasti ja hankaliin kysymyksiin ei ole mitään muuta ratkaisua kuin se että kehitämme tutkimme teemme poikkitieteellistä yhteistyötä ja satsaamme uuteen teknologiaan kuten myös kulutuskäytöksen muutoksiin suomi ei elä enää tervasta eikä kannata pelätä sitä siellä salin toisessa laidassa että että talous menee pilalle jos jos asiat muuttuvat se on väistämätöntä ja ja sillä tavalla pärjäämme kun olemme eturintamassa kiitos

salin toinen laita ja edustaja ranteen nimi mainittiin tämän puheenvuoron aikana myönnetään edustaja ranteelle yhden minuutin mittainen vastauspuheenvuoro mutta muuten ei debattia tässä yhteydessä avata
kiitoksia arvon puhemies edustaja holopainen ei selvästikään kuunnellut mitä sanoin perussuomalaiset eivät halua että asiat muuttuvat huonompaan suuntaan me haluamme olla talousasioissa ja ilmasto ja ympäristöasioissa hyvin realistisia me emme ole utopisteja eli ilmastopolitiikalla ei saa kurjistaa asukkaiden elämää eikä se saa olla este jatkuvalle yritysten toiminnan kehittämiselle ja kun edustaja holopainen totesi tästä teknologian kehittymisestä että siinä on sitten se toivo joka on se suurin voimavara niin se ei suinkaan ole toivo vaan se on nimenomaan se että meillä suomessa kehitetään satsataan koulutukseen satsataan korkeatasoiseen tutkimukseen satsataan ja yksittäisiä asioita energiansäästöön pitää saada muutosta kotimaista on suosittava korvataan tuontia kotimaisilla tuotteilla ja palveluilla koska
edustaja ranne mainitsi niin monta kertaa edustaja edustaja holopaisen niin myönnetään yksi minuutti myös hänelle

kiitos arvoisa puhemies se on hienoa jos jos olemme siitä samaa mieltä että tutkimus ja kehittämistoimintaan ja koulutukseen kannattaa satsata on todellakin selvää että erilaisia riskejä joita tutkimus ja kehittämistoiminta pitää sisällään täytyy ottaa jos halutaan uusia ratkaisuja jotenkin siitä aikaisemmasta puheenvuorosta tuli sellainen tunne että että taloutta pitää ennemminkin suojella muutoksilta kuin tehdä sitä muutosta mutta toki olen iloinen jos jos olemme samaa mieltä siitä että että muutos on itse asiassa ihan toivottavaa ja sitä me tässä hallitusohjelmassakin ajamme eteenpäin
ajamme eteenpäin puhujalistaa

arvoisa puhemies ympäristöministeriön ilmastovuosikertomus osoittaa että päästövähennysten suunta on pääosin oikea mutta vauhti aivan liian hidas se on tässä salissa jo useaan kertaan tänään todettu hallitusohjelman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet edellyttävät päästövähennystavoitteiden tiukentamista ja laajaa keinovalikoimaa niiden toteuttamiseksi yksi keskeinen keino päästöjen vähentämiseen ja markkinoiden ohjaamiseen ovat julkiset hankinnat ottamalla ilmastokriteerit selkeästi osaksi hankintaperusteita luodaan markkinoita vähäpäästöisille ratkaisuille se tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomelle julkisten hankintojen arvon on laskettu olevan suomessa noin kolmekymmentäviisi miljardia euroa vuodessa tällä summalla voidaan merkittävästi edistää ilmastoviisaita ratkaisuja julkiset hankinnat on tärkeä keino esimerkiksi kiertotalouden edistämiseen hallitusohjelmassa tämä on tunnistettu hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin nostetaan siten että hiili ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa tämä muutos on syytä valmistella viipymättä arvoisa puhemies julkisista hankinnoista suurin osa eli noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia tehdään kunnissa suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vain runsas puolet tarkastelluista kunnista huomioi kestävyystavoitteet hankintastrategiassa tai muussa hankintoja koskevassa ohjeistuksessa tavoitteet on asetettu melko yleisellä tasolla ja vain noin neljännes kunnista määritti tarkempia kestävyyskriteerejä yhtenä esimerkkinä nostan hallitusohjelman kirjauksen kasvispainotteisen ruuan ja lähiruuan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa elintarvikehankinnoissa pystyttäisiin nyt painottamaan myös ruuantuotannon ja elintarvikkeiden jalostuksen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä mutta nämä hankintakriteerit eivät ole vielä yleisesti käytössä tarvitaankin parempaa julkisten hankintojen johtamista ja osaamista jotta hankintalain mahdollisuudet otetaan laajamittaisesti käyttöön tärkeä huomio tänään keskustelussakin on ollut myös se että monet yritykset ovat jo lähteneet aktiivisesti kehittämään vähäpäästöisiä ratkaisuja ja tätä kehitystä meidän kannattaa meidän politiikkatoimilla tukea arvoisa puhemies ilmastovuosikertomus on tärkeä työkalu ilmastotoimien seuraamiseen se ei kuitenkaan anna koko kuvaa suomen päästöjen kokonaisuudesta ja kehittymisestä olennaista onkin että ilmastolakiin päivitetään kaksituhattakolmekymmentäviisi hiilineutraalisuustavoite ja ja otetaan maankäyttösektori mukaan

ilmastotavoitteita ja niiden saavuttamisen edellyttämiä keinoja on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena kokonaisuutena jotta voimme varmistaa että päästöt todella vähenevät hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on läpäissyt kaikki yhteiskunnan eri sektorit ja ongelman vakavuus näytetään tajuavan vihdoinkin onneksi siitä osoituksena myöskin tämä vilkas keskustelu täällä eilisessä sitran järjestämässä helsinki climate ilmastopaneelissa todettiin asiantuntijatahoilta yksikantaan että olemme jo keskellä ilmastokriisiä pelottelua tämä jos mikä edellyttää meiltä kaikilta yhtenäistä ilmastopolitiikkaa ilmastovuosikertomuksessa todetaan että suomi laati ensimmäisenä eu maana kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian vuonna kaksituhattaviisi siis neljätoista vuotta sitten viime keväänä julkaistussa väliarviossa todetaan ettei ilmastoriskejä ja sopeutumistarvetta vieläkään tunnisteta riittävässä määrin ilmastoriskien hallinta on edelleen osin puutteellista suomen tavoite olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi kansainvälisesti erittäin edistyksellinen päästövähennystoimet toteutetaan kuten täälläkin on todettu sosiaalisesti alueellisesti oikeudenmukaisesti ja niin että kaikki yhteiskunnan osa alueet ovat mukana nämä kirjaukset osoittavat että hallituksen ilmastopolitiikka on ainutlaatuisen kunnianhimoista ilmastovuosikertomuksen mukaan tauti ja tuholaisriskit sekä haitallisten vieraslajien leviäminen ovat uhka ihmisten ja eläinten terveydelle sekä kasveille ja luonnon monimuotoisuudelle mittavien riskien vuoksi ilmastokertomuksessa kehotetaankin yhtenäiseen ilmastopolitiikkaan jotta ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on mahdollista henkilökohtaisesti kannatan tätä vahvasti sillä mikään valtio ei yksin pysty ratkaisemaan tätä käsillä olevaa ongelmaa suomi eun puheenjohtajamaana on nyt avainasemassa euroopan unionin jäsenmaiden ilmastopolitiikan linjaajana tämä on suomelle mahdollisuus ilmastovuosikertomuksen viesti ilmastoriskien puutteellisesta hallinnasta on syytä ottaa vakavasti me tarvitsemme yhtenäisiä toimia jo tänään sillä ilmastokriisi on yhteinen ongelma jonka vain yhdessä voimme ratkaista tähän loppuun haluan vielä todeta sen että tässä täällä käydyssä keskustelussa usein asetetaan ikään kuin meidät ja vastakkain heillä varmaan tarkoitetaan niitä maita joissa joissa globaaleja resursseja kulutetaan enemmän kuten kiinaa ja intiaa ikään kuin määrällisesti joo mutta pitää muistaa että meidän rasituksemme maapallon resursseille ja ilmastolle on kahdeksankertainen eli että me olemme kaikki samassa veneessä ja sitten semmoinen asia mikä unohdetaan kun sanotaan että tämä on teknologinen mahdollisuus siellä ei se ole pelkästään siellä he haluavat meiltä sitä oppia kiinalaiset esimerkiksi hakevat meiltä teknologista innovaatio osaamista ja se tilaisuus pitää käyttää hyväksi kiitos
arvoisat edustajat muistutan myös siitä tilaisuudesta jonka voi käyttää hyväksi että jos puheenvuoro kestää yli kolme minuuttia niin sen voi tulla pitämään täältä pöntöstä käsin edustaja kaunisto näyttää

arvoisa puhemies

tavoite tullaan saavuttamaan lokakuussa kaksituhattakahdeksantoista hallitustenvälisen ilmastopaneelin ipccn julkaiseman raportin mukaan ilmaston odotetaan lämpenevän aikaisempaa arviota nopeammin yhteen pilkku viiteen asteen lämpeneminen olisi odotettavissa jo kymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden aikajänteellä raportti vahvistaa sen että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät yhä selvemmin jo meidän aikanamme ykn kokoama tutkijaryhmä antaa maapallolle kymmenkunta vuotta aikaa korjata menossa oleva sosiaalinen ja luonnon kannalta kestämätön kehitys ilmaston kannalta tärkeiden päätösten aika on nyt kun kävelen käsi kädessä lapseni kanssa ympäri metsää luonnon ihmeisiin tutustuen en voi olla välttymättä ajatukselta että minä en halua olla osana sitä yhteiskuntaa joka vie tämän mahdollisuuden omalta lapseltani meillä suomalaisilla on se uskomaton vapaus liikkua luonnossa ja hengittää raikasta ilmaa mutta vapaus tuo myös vastuun tässäkin asiassa olisi tärkeää uskoa ihmiseen siihen vapaaseen rationaaliseen ihmiseen joka on ratkaissut historiassamme monia ongelmia kekseliäisyyden ja ahkeruuden turvin vaikeuttamalla yritysten toimintaa ja rankaisemalla työnteosta yhä kiristyvällä verotuksella jätämme pois niitä resursseja jotka voisivat ongelmaan tuoda ratkaisuja me tarvitsemme suomeen ketterän ja rohkean yrittäjäkulttuurin mitä rohkeammin yrittäjät ja yritykset uskaltavat tavoitella uusia ratkaisuja sitä todennäköisemmin me saamme myös vastauksia samalla edelläkävijyys on suomelle puhtaiden huipputeknologioiden kehittämisessä ja näiden kaupallistamisessa kaupallistamisessa ja viennissä on vaarallista luulla että kaikki ratkaisut ovat tässä talossa hallituksella on valta toimia hallituksella on vastuu toimia ihmiset odottavat ja ennen kaikkea ihmiset ovat kaikessa odotuksessaan jo niin ahdistuneita että nuoret aikuiset epäilevät lastensaannin järkevyyttä ilmastosyistä tämä on todellisuutta valtava enemmistö suomalaisista haluaa toimia nyt eikä huomenna samalla hallitus syyllistää tavallisia ahkeria työssä käyviä ja lapsia harjoituksiin autolla kuljettavia vanhempia ympäri suomen haluaako hallitus edes antaa heille vaihtoehtoja liikenteen päästöjä merkittävästi vähentävä matkustusvaihtoehto eli suuret ratahankkeet täysin kesken hallitus on käynnistänyt neuvottelut ratoja suunnittelevien hankeyhtiöiden perustamiseksi siis neuvottelut suunnittelusta ympäristön kannalta äärimmäisen merkittävä rakennuspäätös on niin kaukana että sitä ei näe edes rohkeimmissa puheissa puhumattakaan itä ja kaakkoissuomalaisia koskevasta itäradasta radasta jolla annettaisiin miljoonalle ihmiselle yhä parempi mahdollisuus tulla mukaan muun suomen kehitykseen ja rohkeaan ilmastopolitiikkaan nyt on aika toimia suomella on valtava voima vaikuttaa minä kannustan ja tuen hallitusta matkalla kohti ympäristöystävällisempää maailmaa jos se ei tarkoita ihmisen jatkuvaa rankaisemista kiitos

ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja hoskonen

arvoisa herra puhemies kiitoksia arvoisille kollegoille hyvästä asiallisesta koskien ilmastoa tämä ilmastovuosikertomus vuodelta kaksituhattayhdeksäntoista on hyvä pohjapaperi josta voimme ponnistaa tulevia vuosia kohden tavoitellen tietenkin parempaa ilmastoa ja puhtaampaa ympäristöä kannattaa aina muistaa tosiasiat kun mitä tahansa asiaa lähtee tekemään koska se on kuitenkin se ainoa tie jos lähtee oikeasta paikasta liikkeelle todennäköisesti pääsee myös perille suomessa metsänhoito on aivan maailman huipputasoa ja käytännössä metsät ovat meidän toimivin ja suurin hiilinielu metsiä on hoidettu toistasataa vuotta ihan määrätietoisesti ja metsäntutkimuslaitoksen eli nykyisen luken mukaan tällä hetkellä metsien kasvu on se lähes satakaksitoista miljoonaa kuutiota ja hiilivarasto sekä hiilinielu molemmat kasvavat hurjaa vauhtia ne ovat kiistattomia tosiasioita jotka antavat meille hyvän pohjan puhua hyvin hoidettujen metsien tärkeydestä myös ilmastopolitiikassa saksassa on paljastunut viime aikoina erittäin hälyttävää tietoa siitä että metsien huono hoito on aiheuttanut kuolevat pystyyn ja näin ollen niistä tulee siten ei hiilinieluja vaan päästölähteitä suomessahan asia onneksi on juuri päinvastoin tämän takia on syytä muistaa se että järkevä metsänhoito on parasta ilmastopolitiikkaa se antaa sekä hiilinielua että puurakentamiseen tärkeää raaka ainetta ja muutenkin raaka ainetta mitä erilaisimpiin toimenpiteisiin se on syytä muistaa joka hetki meillä on näytöt tästä asiassa ja on pidettävä kiinni eussa siitä että meistä ei yli kävellä jos ne vahvat näytöt syrjäytetään niin olemme pulassa liikenne on suomelle elintärkeä rataverkko suomessa on hieman alle kuusituhatta kilometriä ja maanteitä kaikkinensa on yli neljäsataaviisikymmentätuhatta kilometriä kun puhutaan liikenteen aiheuttamista päästöistä niin on helppo ymmärtää näiden lukujen valossa se että rataverkkojen mahdollisuus hiilinielujen pienentämiseen on vain rajallinen elikkä maanteiden puolella meidän on pystyttävä tekemään autoliikenteestä yhä parempaa ja yhä puhtaampaa totta kai rataverkoilla kun raskaita kuljetuksia kuljetetaan rautapyörillä se on ehdottomasti ympäristöteko aina mutta se ei pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan elikkä meidän on pidettävä huoli siitä että autokanta uusiutuu siinä verotus on oivallinen keino mutta polttoainepuolella meidän pitää olla järkeviä esimerkiksi tämä nesteen tekemä biopohjainen diesel on aivan varmasti huippuhyvä huippuhyvä keino vähentää ilmastopäästöjä jokainen litra mikä poltetaan dieseliä tätä uutta dieseliä verrattuna fossiiliseen dieseliin pienentää päästöjä yhdeksänkymmentä prosenttia joka litralta verrattuna aikaisempaan tilanteeseen tätä meidän pitää kehittää yhä edelleen eikä tätäkään asiaa panna viltin alle ja unohdeta että se muka ei ole kovin hyvä kun se on dieselauto nykyiset dieselautot ovat todella puhtaita ja huippuhyviä kaikin puolin esimerkiksi kun sähköautoja valmistetaan niin on täysin kirkkain silmin unohdettu se että sähköautojen tuotanto on äärimmäisen saastuttavaa litiumioniakun valmistaminen on erittäin erittäin likaista puuhaa ja siitä miten se tuhoaa luontoa ei kukaan taida haluta edes tietää toinen asia on sitten

käytetystä koboltista kuusikymmentä prosenttia louhitaan kongon tasavallassa afrikassa ja siellä iso iso osa valitettavasti lapsityövoimalla jos me vaadimme puhtaampia ja parempia autoja sähköautoja meidän on hyväksyttävä kaivostoiminta ei voi olla politiikka sellaista että vaadimme sähköautoja ja kiellämme kaivostoimintaa joku järki tässä keskustelussa pitää olla ei näin voi olla että me yhtä vaadimme ja toista tuhoamme eli kokonaisuus pitää hallita haluan vielä palata tähän akkuasiaan sen verran että suomessa ollaan kehittämässä uutta akkuteknologiaa niin kuin muuallakin maailmassa koko ajan kannattaa muistaa että nykyisten nykyisten autojen turvavälineet airbagit lukkiutumattomat jarrut katalysaattorit polttoaineruiskutukset ja monet muut teknologiat ovat kehittyneet ilman että valtio on pannut sinne yhtään senttiä rahaa autotehtaat huolehtivat siitä normaalin kilpailun myötä siitä voimme olla aivan varmoja metsään palatakseni vielä sen verran että kun puhumme ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta niin katsokaapa venäjällä paloi tänä kesänä noin neljä miljoonaa hehtaaria metsää se on suurin piirtein kaksikymmentä prosenttia suomen tehollisesta metsäpinta alasta lähes kaksikymmentä prosenttia suomen tehollisesta metsäpinta alasta se on aivan järkyttävä määrä eli meidän ei kannata itseämme ruoskia hengiltä sen tautta että me olemme muka huonoja me olemme älyttömän hyviä omassa ilmastopolitiikassamme ja omassa teknologiakehityksessämme metsäpuoli olkoon siitä loistava esimerkki samoin nämä amazonin alueen valtavat metsäpalot tai paremminkin sytytetyt pellonraivausaukiot niitä on noin kahdeksankymmentätuhatta kappaletta enpä tiedä paljon niitä hehtaareita on mutta niitä on valtavasti elikkä me voimme tästä vetää sen johtopäätöksen ihan puhtaalla sydämellä että tekemällä omat kotiläksymme hyvin hoidamme parhaiten ilmastoa koska naapurin rajojen yli meneminen näissäkään asioissa ei ole suotavaa arvoisa puhemies pari asiaa vielä kun katsotaan biotaloutta mikä on todellakin suomen mahdollisuus niin sitä meidän pitää edelleen pitää pinnalla ja huolehtia siitä että sekä pellot että metsät kehittyvät siihen suuntaan mikä palvelee sekä suomen kansantaloutta että ilmastopolitiikkaa hyvin terve metsä on hoidettu metsä ja se palvelee ilmastopolitiikkaa ja sitoo hiiltä saksa on varoittava esimerkki olkoon mielikuva tästä meille kaikille kirkkaana joka hetki sitten arvoisa puhemies vielä lopuksi sen verran että kun me teemme erilaisia hankintapäätöksiä esimerkiksi ostamme ruokaa vaikka tänä iltana kaupasta paras ilmastoteko on ostaa puhdasta suomalaista ruokaa koska se ulkomailta tuotu vaikka nyt joku amerikasta lennätetty erikoisherkkumme tuodaan pahimmillaan lentokoneella tänne ja se on valtavasti ilmastopäästöjä tuottavaa ostamalla puhdasta suomalaista varsinkin lähiruokaa teemme loistavan ympäristöteon vastuuta ei voi missään asiassa ulkoistaa meidän on pidettävä huoli siitä että rakennamme taloja mahdollisimman paljon puusta raaka ainetta saamme kotomaasta ostamme kotimaista ruokaa ja käytämme kaikessa mahdollisessa kotimaisia tuotteita jolloin se kuljetus jää käytännössä kokonaan pois tämän takia tervehdin arvoisat edustajakollegat ja ympäristövaliokunnan jäsenet suurella ilolla teidän erittäin järkeviä puheitanne ja minä näen että tässä keskustelussa suuri arvo on siinä että meillä kaikilla on vilpitön halu mennä asiassa vahvasti eteenpäin

arvoisa puhemies

olen täysin vakuuttunut myöskin siitä seikasta että lukiessaan ja tietäessään tämän hallitusohjelman ja tietäessään myöskin meidän tarmokkaan hallituksemme on jatkossa tämä keskustelu joka käydään vuosikertomuksen puitteissa sisällöllisesti laadukkaampaa sikäli että me olemme sitten jo ottaneet hienoja askeleita tässä prosessissa joka on yhteinen joka tapauksessa debatti on on ollut hyvä ja itse asiassa olisin toteamassa sillä tavalla että kaikkein antoisin vaihe tässä debatissa oli se vaihe kun täällä käytiin aidolla tavalla keskustelua eli eli lyhyillä puheenvuoroilla pikkusen käytiin kommentointia se oli se oli palkitsevaa kuunneltavaa ja olisin ehkä suonut

puhemies olisi antanut enemmänkin sille tilaa koska se olisi puhdistanut ilmaa täällä ja ehkä ilmastoakin täällä sisätilassa ja sitten ehkä lyhentänyt näitä muitakin puheenvuoroja ainakin tämä minun puheenvuoroni tulee olemaan luonteeltaan lähestulkoon kommenttipuheenvuoro edustaja ovaska totesi omassa puheenvuorossaan että tänne tuli yhtäkkiä aggressiivinen ilmapiiri minä en aistinut varsinaista aggressiivisuutta tässä ilmapiirissä se minkä minä aistin oli innostus innostus siitä että on vakava asia ja siihen haluaa ottaa kantaa ja edustajilla oli legitiimejä syitä tehdä siihen erilaisia kannanottoja erilaista näkökulmaa tuoda esille koska aihehan on moniulotteinen ja kuten edustaja mäkisalo ropponen totesi se vaatii myöskin jatkotutkimusta jatkotutkimusta hyvin paljon tässä tarvitaan meillä on edessä ilmiö joka on aito me tunnemme sitä kuitenkin tavattoman huonosti olin kuitenkin häkeltynyt ja sallittakoon tämä ilmaisu häkeltynyt edustaja meren puoluetoverin ja hänkin käytti puheenvuoron samasta aiheesta edustaja ranteen puheenvuorosta kun siinä minun mielestäni sisällöllisesti oli oikeita huomioita yritystoimintaa täytyy arvostaa sille täytyy antaa tila suomalaisessa yhteiskunnassa mutta se argumentaatio oli ihan kuin jostain toisesta maailmasta vähän samalla tavalla jos sinulla talo palaisi ja sinä vaimosi kanssa lähtisit keskustelemaan samanaikaisesti siitä miten kiharat ovat ja onko jakaus suorassa nämä ulkonäölliset seikatkin ovat tarpeellisia asioita mahdollisesti talon palaminen kannattaisi hoitaa alta pois ylipäätään jos meinataan hoitaa sitä yritystoimintaakin puhun tästä täysin vakavasti ministeri täällä totesi ja olin aivan häkeltynyt kun hän antoi tämän luvun että ennusteiden mukaan on pelättävissä että vuosisadan loppuun mennessä maapallon keskilämpötilan nousu ei jäisikään yhteen pilkku viiteen asteeseen mikä on meidän tavoitteemme vaan saattaisi pahimmillaan olla neljä astetta ja se laskennallisesti pahimmillaan tarkoittaa suomessa kahdeksaa astetta tämä ilmastonmuutos on ihan suoraan ollut senkaltainen että suomessa se ilmastonmuutosvaikutus asteissa on tuplaten suurempi

maailman keskilämpötilan nousuun tämä on suomessa tietenkin järisyttävä muutos he jotka kaipaavat subtrooppista suomea sen tietysti saisivat mutta siinä on seurauksena paljon paljon paljon muuta tutkimustieto kertoo vakavan ilmiön sen vuoksi että kun on mitattu viimeisimmän jääkauden keskilämpötilan muutosta niin jääkauden huipusta sen laukeamiseen keskilämpötilan muutos maailmassa oli kolme astetta nyt jos tämä luku on paikkansa pitävä ehkä ymmärrämme että jos me puhumme neljästä asteesta niin on selvää että napajäätiköt meillä ovat sulaneet meillä on etelämanner sulanut ja niin edelleen me puhumme todella järisyttävästä muutoksesta maailmassa ehkä ihmiskunta sen kestää ehkä me kykenemme sopeutumaan siihen kun se muutos tulee asteittain mutta järisyttävä muutos on tulossa jos me tämän tien haluamme kulkea loppuun ja on ihan ymmärrettävää että erityisesti nuori sukupolvi joka vielä elää siellä kaksituhattasata luvun alussa kokee tämän voimakkaana ilmiönä ja voimakkaana asiana ja edellyttää meiltä poliittisilta päätöksentekijöiltä tässä toimenpiteitä täällä edustaja hoskonen ympäristövaliokunnan puolelta kertoi muun muassa suomalaisten hyvistä toimista joita ovat metsänviljely ja metsänhoito on totta tai lähiruuan osto on totta varmasti nämä ovat kaikki toimia joita pitää tehdä mutta hän sanoi ettei meidän pidä ruoskia itseämme niin termi ruoskinta on aina semmoinen kohtuuton ehkä muotoilultaan mutta ainakin meidän pitää kannustaa itseämme siihen että lisätoimia tässä suomalaisten on syytä tehdä juuri sen vuoksi että ilmastonmuutos koettelee näitä pohjoisia alueita arktisia alueita rajummin kuin mitään muuta ihmiskunnan osaa ja sitä kautta tämä vastuu lankeaa meille suuresti on ollut ilo kuunnella täällä hyviä puheenvuoroja useilta edustajilta mari holopaiselta mai kivelältä pirkka pekka peteliukselta ja muilta sanon nämä nimet varmuuden vuoksi koska tämä debattivaihe on sen verran hyödyllinen kuultava ja kiitän puhemiestä tästä puheenvuorosta

täällä monta edustajan nimeä mainittiin mutta yksi nimi mainittiin siinä mielessä että kritisoitiin kritisoitiin

tulee nyt esille koska me olemme kaikki sitä mieltä että kukaan ei halua nähdä sitä että jäätiköt sulavat tai lajit kuolevat sukupuuttoon tai luonnon monimuotoisuus kärsii jos edustaja kiljunen olisitte kuunnellut esimerkiksi minun puheenvuorojani neljä vuotta niin tietäisitte että minä olen siitä erittäin huolestunut mutta me haluamme ne keinot joilla siihen oikeasti pystyy vaikuttamaan minä en halua nähdä sitä tulevaisuudessa juuri sen takia minä haluan että kansainvälisissä pöydissä suomi nyt eun jäsenenä ja eu vaikuttavat siihen että me vaadimme sieltä muun muassa

oikeata vaikuttavuutta laitetaan sitten vaikka sillä lailla että ei tuoda sieltä tuontilihaa tai muuta ei se minua pelota juuri näitä konkreettisia toimenpiteitä me haluamme minä en voi edustaja ranteen puolesta puhua mutta ymmärsin kyllä että hän tarkoitti että me emme saa ajaa lainsäädännöllä täältä työllisyyttä ja teollisuutta pois eli ehkä me kuuntelimme tämän puheen eri tavalla mutta nyt ei ole enempää näin lyhyesti

minä lupaan seurata huolellisemmin edustaja meren painavia puheenvuoroja jos ne ovat juuri tuon sisältöisiä jäin odottamaan myöskin niitä keinoja kun te viittasitte näihin keinoihin jos teidän keinonne on vain todeta että kiinassa brasiliassa venäjällä yhdysvalloissa täytyy tarttua vakavasti tähän asiaan niin olette oikeassa puoliväliin asiaa kyllä heidän täytyy tarttua vakavasti tähän asiaan mutta se kakkosasia me emme voi vaatia keneltäkään yhtään mitään jos me emme itse tee sitä sen vuoksi meidän on itse tartuttava tähän asiaan oltava esimerkillisiä mikä antaa meidän äänenpainollemme ihan toisenlaisen merkityssisällön kuin se että me vain vaadimme te olette suurimpia saastuttajia mehän ei tehdä tässä mitään mutta hoitakaa te tämä homma niin mekin tästä selviämme siinä mielessä keinojen täytyy olla sen kaltaisia että kyllä vaadimme muilta mutta vaadimme itseltämme ensimmäisenä
edustaja merellä on puhujalistalla puheenvuoro voitte sillä kohtaa sitten vastata mennään takaisin puhujalistaan edustaja talvitie talvitiet ovat tämän ilmastonmuutoksen myötä hävinneet edustaja siren arvoisa

niistä meidän aikakautemme suurimmista ja keskeisimmistä haasteista joita nimenomaan täytyy yhteistyössä ratkoa tarvitaan erilaisia työkaluja joilla ilmastotoimia edistetään ja myös työkaluja joilla niitä voidaan seurata niiden toteutumista ja tämä ilmastovuosikertomus on on juurikin sellainen niin kuin ministeri joka valitettavasti ei ole enää enää paikalla kanssamme keskustelemassa avauspuheenvuorossaan totesi pelkät puheet eivät enää riitä eivätkä hyvät tavoitteetkaan riitä vaan vaan tarvitaan ihan aidosti niitä konkreettisia toimia kuten moni kollega on täällä keskustelun yhteydessä todennutkin myös usea hallituspuolueen edustaja nimenomaan totesi että tarvitaan myös lisätoimia eli täytyy tehdä enemmän kuin kuin mihin nyt ollaan sitouduttu niitä toimia tarvitaan nopeasti ja niitä tarvitaan kaikilla sektoreilla ei siis ainoastaan taakanjakosektorilla johon tämä vuosikertomus erityisesti painottuu tulkitsenkin niin myös tätä käytyä keskustelua että nyt on mahdollisuus keskustella myös laajemmin ilmastopolitiikasta ja hallitusohjelmaan tehdyistä ilmastotavoitekirjauksista koska näillä ilmastotoimilla on niin valtavan kova kiire niin olisi hyvin toivottavaa että niitä konkreettisia toimenpiteitä saataisiin päätökseen nyt jo tulevassa budjetin käsittelyssä budjettiriihessä on on hallituksella nyt ensimmäinen mahdollisuus näyttää todella niitä konkreettisia toimia ja osoittaa sitä ilmastojohtajuutta johon johon ollaan sitouduttu ja jota halutaan nähdä jos näitä konkreettisia tekoja ei näy siellä budjetin puolella niin silloinhan kysymys on kauniista puheista vailla todellisuuspohjaa

esimerkiksi vaalilupauksista jolloin tämä budjettikirja on on hyvin tärkeä paikka osoittaa että niitä hyviä tavoitteita myöskin edistetään hallituksellehan pitää antaa kehuja siitä että hallitusohjelmassa on kunnianhimoiset hyvät tavoitteet myöskin ilmastopolitiikan osalta ja niitä haluamme oppositiosta käsin myöskin kirittää aidosti sitten edistämään ilman muuta suomen pitää osoittaa ilmastojohtajuutta näyttää esimerkkiä ja meillä on siihen myös paremmat mahdollisuudet kuin juurikaan missään muualla maailmassa olen ihan samaa mieltä kuin mitä usea edustaja täällä että edelläkävijyys on meille vahvuus se on meille myös kilpailuetu näytetään näytetään mallia esimerkkejä luodaan niitä ratkaisuja annetaan esimerkiksi teknologisille innovaatioille mitä suomesta syntyy näyttöjä täällä suomessa jolloin tuetaan myöskin näitten ratkaisujen mahdollisuuksia kansainväliseen vientiin samalla se että täällä ilmastojohtajuutta parantaa asetelmaa vaikuttaa kansainvälisissä pöydissä meidän on hirveän vaikea vaatia muilta vaikuttavia ilmastotoimia jos me emme itse niitä tee ja ja näytä yksi konkreettinen hyvä asia jonka hallituksen puheista ja hallituspuolueiden edustajista haluan nostaa esille ja panin ilolla merkille oli se että biokaasun mahdollisuudet on on nyt tunnistettu tässä ohjelmassa ja tulossa on myös toimenpiteitä biokaasun hyödyntämiseksi tämähän on sellainen mahdollisuus joka yhdistää päästövähennykset ja myös sen miten maatalous voi olla ratkaisemassa näitä valtavia haasteita joiden edessä me olemme itse olen biokaasulla ajanut nyt pari vuotta ja uskon että siinä on ihan valtavasti mahdollisuuksia paitsi henkilöliikenteen päästövähennyksissä erityisesti raskaan liikenteen osalta missä ihan nopealla aikataululla ei varmaan sähköistyksiin olla pääsemässä muutama sana näistä yleisimmistä lupauksista mihin edustaja kiljunenkin tässä viittasi ja hieman evästyksiä hallitukselle nyt näitten ilmastotoimien edistämiseen ennen vaaleja puhuttiin paljon miljardiluokan ympäristölle haitallisten yritystukien leikkauksista nyt kuitenkaan esimerkiksi turpeen verotukeen ei ilmeisestikään olla puuttumassa mikä mikä näiden puheiden perusteella pettymys turve aiheuttaa noin viidenneksen suomen energiantuotannon päästöistä ja turpeenpoltto aiheuttaa noin kaksinkertaiset päästöt verrattuna siihen energiaosuuteen minkä se tuottaa ja turpeenpolton päästöt vastaavat koko suomen henkilöautoliikenteen päästöjä eli ihan vähäpätöisestä asiasta ei ole ei ole kysymys ilmaston näkökulmasta olisi siis hyvin perusteltua saada vähennettyä turpeenpolttoa merkittävästi nyt kuitenkin näyttää siltä että hallitus jatkaa

turpeenpoltolle verotukea joka on noin satayhdeksänkymmentä lähemmäs kaksisataa miljoonaa euroa eli samaa luokkaa kuin koko ympäristöministeriön budjetti kysymys siis kuuluu aikooko hallitus tehdä turpeen verotuelle jotain vai jatketaanko tällä mallilla jolla ei ei näitä päästövähennyksiä tulla saavuttamaan eikä myöskään tartuta ehkä siihen ilmeisimpään ympäristölle haitalliseen yritystukeen joka tässä olisi tarjolla jos nyt budjetin yhteydessä ei tätä tehdä niin onko se tulossa mahdollisesti sitten energiaverotuksen kokonaistarkastelun yhteydessä tämä olisi kysymys hallituspuolueiden edustajille jos joku sattuisi tietämään tai myöhemmässä vaiheessa sitten ministerille

aiotaan vähentää nyt kun meillä on jo tiedossa että kun kokoomus esitti turpeen verotuen poistoa niin hallituspuolueista sekä pääministeripuolue sdp että valtiovarainministeripuolue keskusta torppasivat tämän aloitteen toinen ympäristölle haitallinen yritystuki joka on perusteltua nostaa esille myös tässä yhteydessä on päästökauppakompensaatio tämähän on budjettiesityksen mukaisesti nyt kasvamassa mikä on loogista koska päästöoikeuksien hinta on kasvanut ja sehän on sinällään positiivinen asia mutta yhtä kaikki kysymyksessä on ympäristölle haitallinen yritystuki vieläpä varsin tehoton

tässä ilmastovuosikertomuksessakin linjataan erillislämmityksen osalta öljylämmityksestä luopumisesta ja terveisiä hallitukselle että tämä nimenomaan lämmöntuotanto on aivan keskeinen osa päästövähennyksiä mitä tulee kotitalouksien aiheuttamiin päästöihin hallitusohjelmassa sanotaan että polttoon perustumattomien uusien kaukolämmön tuotantotapojen ja varastoinnin käyttöönottoa ja pilotointia edistetään mutta vielä tuntuu olevan hieman epäselvää millä tavalla hallitus näitä toimia aikoo edistää loppuun vielä pari pienempää yksityiskohtaa joista haluan kysyä pääministeri rinteen hallitusohjelmassa mainitaan tämä tavoite globaalista ilmastojohtajuudesta ja osana sitä on esitetty että suomessa järjestettäisiin ilmastohuippukokous mitä nuoret hallitusohjelmaan lobbasivat ja ja edellyttivät ja se sinne päätyi nyt kuulemma tätä kokousta ei kuitenkaan olla järjestämässä tämä hallitusohjelman kirjaus siis ei ole ilmeisestikään toteutumassa toinen vastaava kirjaus liittyi ilmaston pyöreään pöytään jota itse ehdotin ennen vaaleja ja ilokseni se hallitusohjelmasta myös löytyy mutta onko tämän edistymisestä vielä mitään tietoa

arvoisa puhemies edustajat

ilo kuulla oppositiosta myös kiritystä hallitukselle ilmastotavoitteissa ja ja jaan edustaja sirenin näkemykset yritystukityöryhmän tärkeistä tavoitteista se työ on kesken ja ja en osaa valitettavasti vastata näihin esitettyihin kysymyksiin viestiä pyöreästä pöydästä voin voin viedä eteenpäin ja muistuttaa

on hienoa että saatiin käsittelyyn ilmastolain velvoittama vuosikertomus ensimmäistä kertaa ja ja että siinä seurattu eteneminen on on tavoitteiden suuntaista nykyinen ilmastolaki ja tämä vuosikertomus kuitenkin vain taakanjakosektoria ja ulkopuolelle jäävät päästökaupan alainen energiantuotanto ja teollisuus sekä maankäyttösektori metsät ja maaperä mikä onkin mainittu jo useamman kerran tässä olisi kehittämisen tarve seuraaville vuosille kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toteuttamiseksi ja pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitsemme kattavan kokonaiskuvan päästöistä hallitusohjelman ilmastolinjat vaativat myös tavoitetason nostoa nykyisen lain velvoitteisiin ollaan pääsemässä ja on toki ilo että voidaan osoittaa että kun tavoitteita asetetaan ja valitaan toimenpiteitä niin myös tulosta saavutetaan kuitenkin eri sektorit etenevät eri vauhdilla ja erityisesti liikenteessä tarvitsemme uusia ratkaisuja jo voimassa olevan kaksituhattakolmekymmentä tavoitetason saavuttamiseksi hallitusohjelmassa asetettuun suomi hiilineutraaliksi vuoteen tavoitteeseen pääseminen vaatii merkittävästi lisätoimia kaikilla sektoreilla näitä hallitusohjelmassa löytyy kyllä muun muassa verotukseen liikenteeseen maatalouteen energiantuotantoon ja maankäyttöön liittyen nyt täytyy panna vaan toimeksi sektorikohtaisten toimien lisäksi tarvitaan poikkileikkaavia toimia jotka vaikuttavat useisiin eri sektoreihin näitä ovat muun muassa kuntien ilmastotyö kulutukseen liittyvät toimet ja julkiset hankinnat suomen kunnat ja erityisesti suuret kaupungit ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja toimivat jo ilmastopolitiikan suunnannäyttäjinä prosenttia suomalaisista asuu kunnissa jotka tähtäävät hiilineutraaliksi vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tässä tavoiteasetannassa syntyy jopa tämmöinen positiivinen kilvoittelu kaupunkien välillä kuntien vastuulla on merkittävästi vaikuttavia hyvin konkreettisia päätöksiä muun muassa maankäytön ja kaavoituksen osalta sekä liikennesuunnittelussa ja energiantuotannossa kunnissa voimme etsiä ratkaisuja kuinka rakentaa hiilineutraaleja tai jopa hiilinegatiivisia alueita hävikkiviikon kunniaksi voi mainita myös kuntien kokeilut hävikkiruoan uudelleenjakelussa arvoisa puhemies verkostomaisella toimintatavalla syken hinku foorumi canemure fisu kuntaliiton ilmastokunnat ja muun muassa kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat ovat koonneet ja levittäneet tärkeää osaamista ja kokemuksia onnistuneista toimista kuntien ilmastotyö on osoittautunut vaikuttavaksi ja kannattavaksi esimerkiksi iin kunta pieni kunta säästää vuosittain kaksi miljoonaa euroa aktiivisella ilmastotyöllä ympäristöministeriön toimet ja kunnille ilmastotyöhön varatut varat eivät kuitenkaan ole suuren suuret mutta mahdollistavat erilaisten toimijoiden yhteistyötä ja tehokkaampien vaikuttavampien tapojen löytämistä ja kokeiluja kuntien laajamittainen käyttöönotto vaatii lisää tukea kunnat ja alueet tarvitsevat myös kehitystyötä uusien työkalujen ja mittareiden saamiseksi tulosten mittaamiseksi täällä on keskusteltu ilmastotoimien reilusta taakanjaosta näen että asukkaita lähellä oleva päätöksenteko tunnistaa hyvin myös sosiaalisesti kestävät ja hyväksyttävät ratkaisut ja on siksikin arvokasta tietoisuuden lisäämistä ja kannustimia muutokseen tarvitsevat myös kuluttajat ajantasaisen kootun tiedon tuottaminen päästövähennystavoitteista ja tavoitteissa etenemisestä on osa tätä työtä ja suurkiitos siis että pääsimme ensimmäistä ilmastokertomusta nyt käsittelemään kertomuksen viesti on selvä ilmastopolitiikan toimeenpanoa on seurattava tiiviisti ja jatkuvasti on arvioitava mahdollisten lisätoimien tarvetta sitten muutama sana vielä kansainvälisestä ilmastorahoituksesta kun salissa on siitä myös keskusteltu tai siihen liittyen oltu huolissaan siitä mitä muualla kuin suomessa tehdään ja tapahtuu maailman köyhimmät ovat niitä jotka kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista seurauksista eniten ykn unfccc ilmastosopimuksessa on laskettu että vuotuisen ilmastorahoituksen tarve on noin kolmesataa miljardia dollaria niin ilmastonmuutoksen hillintään kuin siihen sopeutumiseen suomen osuus olisi noin kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa tähän emme mitenkään pääse mutta ilmastorahoituksen osuus nousee kuitenkin aiemmasta lahjamuotoisen avun lisäksi suomi satsaa myös ilmastonmuutosta hillitseviin sijoituksiin kuten täällä moni on todennutkin sektorilla on suuri kysyntä osaamiselle myös suomalaiselle osaamiselle

arvoisa puhemies minustakin on hyvä että me olemme keskustelleet näistä asioista täällä oli puhetta jossakin tuossa alkuvaiheessa siitä että täällä on jonkinlaista ääriajattelua tai populismia tai vähättelyä se ei ole sitä vaan sitä että me keskustelemme tästä äärettömän vakavasta asiasta ja meillä on erilaista keinovalikoimaa siinä miten me kukin haluamme tämän ratkaista tämä on demokraattinen eduskuntalaitos jossa

ovat äänestäjät tänne valinneet meidän omien ajatustemme vuoksi ja niin kuin minä varmaan teistä jokainen on kertonut tuolla ympäri toreilla ja turuilla mitä olette asioista mieltä ja äänestäjät ovat sitten katsoneet onko teillä hyvät mielipiteet vai ei ja siksi aion jatkossakin kyllä tuoda ajatukseni ja esityksiä esille mitä mieltä asioista olen vastaan tässä muutamiin kysymyksiin kun tuossa aikaisemmin ei jäänyt aikaa edustaja kiljunen sanoi että että on hyvä että puhutaan siitä että myös kansainvälisissä yhteyksissä vaaditaan muilta mailta keinoja ja ja hän peräänkuulutti keinoja ja jos te olisitte taas kuunnellut niitä meidän esityksiämme vaihtoehtobudjettejamme meidän puheenjohtajapaneeleitamme te olisitte huomannut että perussuomalaiset ovat ehdottaneet esimerkiksi tällaista kuin ilmastotulli joka voisi olla euroopan unionissa käytettävä yhteinen tulli semmoisille

jotka eivät noudata hyviä ympäristöstandardeja tai vaikka käyttävät lapsityövoimaa tämä voisi olla yksi lisäelementti eli heille määrättäisiin korkeampi tulli jos esimerkiksi kiinalainen tuote haluaa tulla tänne niin mietittäisiin että hetkinen pitäisiköhän noudattaa näitä ympäristöstandardeja jotta me voimme tuoda tuotteita ja jos emme tuo niin ne ne ovat niin kalliita että kukaan ei osta ja se tulisi hyvin tietoisuuteen myös semmoisesta listasta että nämä ovat ympäristötullin alaisia maita ja ihminen saisi heti tiedon että ahaa siellä ei ilmeisesti noudateta oikein näitä näitä sääntöjä ja ja sehän vaikuttaisi kuluttajien valintoihin tässä on yksi keinovalikoima toinen keinovalikoima mistä me olemme paljon puhuneet ja mistä ei esimerkiksi agenda kaksituhattakolmekymmentä puhu lainkaan väestönkasvua maapallolla afrikassa väkiluku moninkertaistuu ja euroopassahan se itse asiassa laskee ei tarvitse olla ruudinkeksijä ymmärtääkseen että tämä sama maapallo ja sen eri luonnonvarat eivät tule riittämään ja ja tälle asialle pitäisi tehdä jotain no

miten me voimme muista maista puhua jos me emme itse tee no varmaan muistatte kun viime vuonna laitettiin suomessa täytäntöön pariisin ilmastosopimusta ja silloin kävimme paljon näitä lukuja läpi se on tosi epäoikeudenmukainen suomelle suomelle ja ja tämä pitäisi ottaa eussa puheeksi elikkä esimerkiksi kivihiilen osuus sähköntuotannosta on puolassa yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia bulgariassa noin yhdeksänkymmentä ja samoin romaniassa noin yhdeksännessäkymmenennessä suomessa se on noin kuusi pilkku seitsemän prosenttia siis aivan promilleluokkaa näissä luvuissa no eipä mitään apropoo arvatkaapas mitkä ovat vähennystavoitteet ei suinkaan niillä jotka saastuttavat ole kovimmat tavoitteet vaan niillä jotka eivät saastuta puolalla ja romanialla jotka käyttävät kivihiiltä sähköntuotannossa eniten yli prosenttia on kaksi prosenttia ja seitsemän prosenttia puolalla seitsemän romanialla kaksi ja bulgarialla nolla ja ja suomella on kolmekymmentäyhdeksän prosenttia siis me jotka käytämme sitä vähiten olemme ottaneet kantaaksemme muiden eu maiden taakan tästä kansalaiset ovat vihaisia miksi me maksamme tällaisia laskuja miksi siellä maassa saa edullista sähköä miksi me joudumme maksamaan heidän laskujaan meidän sähkölaskuissamme täällä sanottiin että ei saa laittaa asioita vastakkain mutta tätä kauttahan ne tulevat vastakkain koska jokainen ihminen elää arjessa ja miettii että hei miten pääsen autolla töihin harrastuksiin miten elän miten voin ostaa ruokaa se on ihan loistava idea että sanotaan että osta suomalaista ja niin minä aina itsekin ostan jos vain pystyn mutta ja meidän pitäisi miettiä sitten miten me saisimme sitä tuotantoa ja suomalaisia tuotteita halvemmaksi no tietysti a ostamalla ne keillä on on rahaa suomalaisia tuotteita ja sitten b huolehtimalla siitä että niillä alkutuottajilla on riittävästi rahaa ja miettimällä sitä miten me saisimme sitä tuotetta edullisemmaksi ja mitä enemmän sitä suomessa menee niin sen edullisemmaksihan se tulee

erityisesti vihreiltä jotka toivat muistaakseni esille sen että pohjoisessa tämä hiilijalanjälki on suurempi pohjoisella maapallon puoliskolla miksi me sitten tänne niin valtavasti sitä maahanmuuttoa haluamme kun se hiilijalanjälki niillä tulevillakin ihmisillä on sitten suurempi tässä on yksi kysymys mihin minä haluaisin vastauksen

edustaja kiljunen jos maltatte hetken teillä on oma puheenvuoro tulossa niin saatte siinä ottaa kantaa veikkaan edustaja vallinin puheenvuoro saattaa antaa lisää vastattavaa myöskin mennään puhujalistalle

arvoisa puhemies

minuun ovat ottaneet yhteyttä kymmenet vanhemmat ja olen heille luvannut pitää tämän puheenvuoron täältä pöntöstä tässä muutamia havaintoja tästä kansalaispalautteesta mitä olen saanut tähän ilmastokeskusteluun näyttää siltä että ilmastoahdistus on lisääntynyt erityisesti nuorilla nostan tässä esiin ainakin kaksi riskitekijää koskien ruokavalioita ensimmäinen riskitekijä on että saavatko nuoret riittävästi oikeassa suhteessa välttämättömiä proteiineja aminohappoja ja rasvahappoja jos perinteinen suomalainen terveellinen ruokavalio vaihdetaan jonkin verran epämääräiseen ilmastoruokavalioon otan esimerkkinä tästä hampurilaiset mitä nuoret paljon syövät jos katsotaan semmoisen perinteisen hampurilaisen proteiinipitoisuutta siis sellaisen hampurilaisen jossa on lihapihvi ja verrataan sitä sellaiseen jossa on kasvispihvi vaikka joku juurespihvi niin se ravitsemuksellinen sisältö ei ole läheskään sama jos sitten

nuoret harrastavat urheilua ja liikuntaa niin saattaa olla että tulee tämmöinen vääristynyt makroravintoaineiden keskinäinen suhde eli proteiinia liian vähän sillä on sitten jo vähän vakavampia seuraamuksia esimerkiksi saattaa tulla ylikuntotilaa tai lihasten kehittyminen palautuminen tällainen heikkenee

toinen riskitekijä on että aiheuttaako ilmastoahdistus jota siis ainakin jonkun verran nuoret kokevat syömishäiriöitä

ja sitten syömishäiriöistä me kaikki tietenkin tiedämme että niistä saattaa seurata muita mielenterveyshäiriöitä tai sairauksia

tällaisia yhteydenottoja olen vanhemmilta saanut ja he ovat ihan sillä lailla tarkkailleet omia lapsiaan ja huomanneet tällaisia voisiko sanoa oireita kun keskustellaan ilmastosta vähän syyllistetäänkin tiettyjen ruokien syömisestä

poliitikoilla on tässä valtavan valtavan suuri vastuu teidänkin siellä salin vasemmalla puolella kun olette aika kovia ilmastoalarmisteja lähes joka toinen puheenvuoro sisältää jotain ilmastopaniikkia tai muuta sellaista olisi hyvä huomioida että tässä ilmastopaasauksessa ei aiheuteta nuorille mitään terveyshaittaa tämä teidän ideologianne ei ei aiheuta jonkinlaista vaikkapa kansanterveydellistä aikapommia jos nämä ruokavaliot vääristyvät ja syömishäiriöt lisääntyvät tänäänhän tässä salissa aikaisemmin puhuttiin mielenterveysongelmista siitä kuinka paljon ne ovat lisääntyneet olisi mielenkiintoista jos joku tutkisi paljonko tämä ilmastopaasaus on lisännyt mielenterveysongelmia ja ahdistusta nuorissa

me perussuomalaiset emme syyllistä nuoria siitä että he syövät lihapullia juustoa juovat piimää tai syövät rahkaa tai jotain muuta lehmästä tulevaa perinteistä ruokaa joka on kuulunut suomalaiseen ruokavalioon aina toivon että te muutkaan ette sitä tekisi ja huomioisitte tämän näkökulman

todenneet hyvissä puheenvuoroissaan kunnilla ja alueilla on merkittävä rooli ilmastotyössä erityisesti suurimmat kaupungit ovat laajalti sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin suomi on pieni maa viisi ja puoli miljoonaa ihmistä koko porukka mahtuu yhteen kaupunginosaan shanghaissa se miten me voimme aidosti vaikuttaa globaalisti ilmastonmuutoksen torjuntaan on teknologian kautta meillä on upeita cleantech firmoja tässä maassa meillä on pohjoismaiden jopa johtava suurin energiateknologiakeskittymä länsirannikolla vaasassa olin itse mukana tiistaina muuraamassa peruskiveä wärtsilän uudelle kahdensadan miljoonan euron investoinnille myös laskemaan sitä sitä jalanjälkeä miten me meidän yritystemme osaamisen kautta globaalisti aidosti vaikutamme joka päivä ilmastonmuutoksen torjuntaan se jalanjälki on aivan uskomaton monta kertaa puhutaan enemmän tällaisista yksilön käytännön asioista mennäänkö pyörällä tai mitä syödään varmaan voidaan itsekin näyttää esimerkkiä mutta peräänkuulutan lisää keskustelua teknologiasta ja siitä miten me tuemme niitä arvoa luovia ekosysteemejä jotka jo tänä päivänä ovat globaalisti merkittäviä ja kilpailukykyisiä ja jotka tuovat elintärkeintä vientieuroja tähän maahan mielestäni rinteen hallitusohjelma on on kunnianhimoinen ja hyvä mutta samalla järkevä ilmaston näkökulmasta nyt meidän pitäisi keskittää fokuksemme tutkimus ja kehitysrahoituksen kasvattamiseen erityisesti cleantech ja energiateknologia alalla kiitos

arvoisa puhemies teidän varoituksen sananne on kuultu ja tulin tänne pönttöön vaikka tämä on vastauspuheenvuorotyyppinen

mielenahdistusta ehkä mielenterveysongelmia minä jäin tätä ihan miettimään nii in itse olen ollut aktiivinen rauhanliikkeessä puhunut voimakkaasti ydinaseiden joukkotuhoaseiden vastaisesti joukkotuhoaseiden vastaisesti luonut varmasti tilannekuvaa siitä mitä tarkoittaa ydintuho jos ydinaseita käytetään onkohan se lisännyt kuulijoideni mielenahdistusta saattaa olla saattaa olla teidän edustamanne puolue on paljon puhunut maahanmuuttopaasausta ja jäin miettimään että sekin on varmasti tuottanut mielipahaa mielenahdistusta pahimmillaanhan se on tuottanut ainakin ihmisvihaa ja siinäkin on olemassa tämä psykologinen puolensa mielenkiintoinen argumentti ja sitähän tietysti täytyy miettiä silloin kun me nostamme yhteiskunnallisia ilmiöitä esiin mitä se tarkoittaa ja kuinka ihminen ottaa yksilö ottaa sen vastaan meillä on kuitenkin onneksi poliittinen järjestelmä joka ottaa nämä ilmiöt sillä tavalla vastaan että meidän ei nyt pahoittaa mieltämme siitä että nostamme vaikeita yhteiskunnallisia ilmiöitä esiin vaan me voimme tehdä täällä toimia ja tarttua näihin asioihin se on tämän salin pääkeskustelu edustaja meri avasi oman puheenvuoronsa sillä että hänelläkin on oikeus mielipiteisiin hän on puhunut näistä asioista mistä hän on täälläkin nyt puhunut vaalikentillä ja aikaisemmallakin ajalla pidempään pidempään ja hänellä on oikeus mielipiteisiinsä edustaja meri teillä on ehdottomasti oikeus

ehkä kuitenkin meille kaikille kansanedustajille on viisasta se että yrittäisi kuunnella mitä muut yrittävät sanoa siellä saattaa olla myöskin viisaita ajatuksia perusteltuja pohdittuja näkökulmia ja niistä saattaa hyötyä jopa omia mielipiteitään voi muuttaa se on kai tämän keskustelun idea kun me tätä debattia täällä olemme käyneet että vaikka ne ovat mielipiteitä mitä edustamme me yritämme käydä tätä keskustelua sillä tavalla

että kuuntelisimme herkästi mitä toinen sanoo ja onko siinä kuitenkin kuitenkin jotakin hyödyllistä te sanoitte kolme konkreettista tointa kun peräänkuulutin että sanokaa konkreettisia toimia älkääkä sanoko vain että muiden maiden täytyisi tehdä sitä tai tätä ja sitten niin ja niin edelleen teillä oli kolme konkreettista toimea ensimmäinen konkreettinen toimi oli se että tullipolitiikkaa kansainvälistä kauppapolitiikkaa voitaisiin käyttää hyväksi

ympäristönsuojelun nimissä toimina joilla parannetaan ympäristön tilaa ja jos selkeästi tuotetaan olosuhteissa joissa ympäristöä vaurioitetaan niin voitaisiin käyttää protektionistisia eli nimenomaan pyrkiä sanktioimaan tullipolitiikalla tämä ehdotus jos te olette sen mitä kannatettavin ja ja järkevin tätähän harrastetaan myöskin wton puitteissa paljon käydään keskustelua juuri siitä että esimerkiksi työelämän miniminormien viittasitte lapsityövoiman käyttöön pitäisi olla osa kauppapolitiikkaa eli kauppa ja kehitys kytketään toinen toisiinsa siitä näkökulmasta että sellaisissa tuotannollisissa olosuhteissa jotka joko eivät vastaa ihmisoikeussopimuksia tai ovat ympäristöllisiä ongelmia meillä on oikeus pyrkiä estämään kaupankäyntiä kannatan tätä ja kannatan tässä asiassa jos tämä on teidän linjanne myöskin teidän näkemystänne ja se on ihan hyvä konkreettinen toimi sen sijaan jäin vähän miettimään kysymystä afrikan räjähdysmäisestä väestönkasvusta mikä on räjähdysmäinen te olette varmaan väestöteorioihin tutustunut malthusista alkaen niitä tietysti on ollut meillä käytössämme kyllähän me näemme että väestönkasvu kytkeytyy primäärisesti yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja kaikkein tärkein yksittäinen tekijä joka ylläpitää korkeaa väestönkasvua ja korkeaa hedelmällisyyttä on korkea lapsikuolleisuus sen vuoksi kaikki ne toimet jotka luovat kehitykselle tilaa puuttua ihmisten perustarpeisiin ravitsemukseen luonnollisesti terveydenhuoltoon rokotusohjelmiin ovat mitä loistavimpia konsteja vaikuttaa tähän räjähdysmäiseen väestönkasvuun kun te tutustutte väestöhistoriaan niin ihmiskunnan kehityshistoria kertoo automaattisesti sen että mitä pidemmälle kehittynyt korkeampi hyvinvointi ennen kaikkea lasten hyvinvointi varmuus siitä että lapset elävät pidempään sitä enemmän se vaikuttaa välittömästi väestönkasvuun silloin ne toimet jotka tähän tehtävään liittyvät ovat tärkeimpiä tästä näkökulmasta kannattaa katsoa myöskin afrikkaa ja afrikan räjähdysmäistä väestönkasvua eikä eikä hakea siihen muuta

että eun sisällä pistetään sellaiset maat rajoittamaan hiilivoimaloitaan ja hiileen perustuvaa energiantuotantoaan joissa se on matalammalla tasolla mutta romaniassa ja on korkealla tasolla ei puututa te kiepautitte siihen samaan tematiikkaan jossa te olitte tänään jo aikaisemmin syyllistetään muita tehkää te muut emme me se että me edellytämme itseltämme nimenomaan itseltämme toimia tässä suhteessa antaa meille myöskin puheenvuoron ja puheoikeuden suhteessa romaniaan puolaan ja muihin maihin siinä mielessä älkää syyllistäkö muita katsotaan ensin peiliin ja autetaan sitten muitakin toimimaan tähän suuntaan

saman mitä sanoin äsken edustaja kiljuselle sanon nyt edustaja merelle kuunnellaan edustaja ja hopsun puheenvuorot ehkä sieltä tulee lisää vastattavaa

arvoisa puheenjohtaja edustaja vallin nosti tässä esiin nuoret ja kasvisruokailun riskit tähän tähän asiaan haluan vastata totean alkuun että ilmastoahdistus nuorten osalta ja syömishäiriöt ovat toki vakavia vakavia asioita ja meidän vanhempien vastuu on on jakaa oikeaa tietoa ja ennen kaikkea tarjota niitä ratkaisuja miten miten kestävää tulevaisuutta kasvisruokailu on tutkitusti terveellinen ja turvallinen vaihtoehto lapsille ja nuorille niin kuin aikuisillekin kun sen koostaa huolellisesti vegaanit tarvitsevat purkista b kaksitoista vitamiinia mutta sen varmasti jokainen vegaaniksi ryhtyvä myöskin tietää

tarjolla heille jotka haluavat kasvisruokavaliota noudattaa itse koen että tässä ruokakeskustelussa on turhaa vastakkainasettelua välillä tuntuu että se voi olla ehkä tarkoituksellistakin mutta minun mielestäni meidän pitää vastuullisina vastuullisina ihmisinä käydä sitä rakentavasti ja tuoda nimenomaan sitä oikeata tietoa lihansyönti on kasvanut länsimaissa merkittävästi jokainen suomalainen syö noin kahdeksankymmentä kiloa lihaa vuodessa eli ei tässä keskustelussa ole kyse siitä että kaikkien pitäisi ryhtyä vegaaneiksi vaan siitä että lihankulutusta on varaa suomessa vähentää joukkoruokailun kautta se onnistuu sillä tavalla että ateriat on koostettu ravitsemussuositusten mukaisesti niin kuin kouluissa on lähdetty siihen että siellä päivä tai kaksikin viikossa voi olla kasvisruokapäiviä kaikille taataan nimenomaan että se ruoka siellä koulussa on on todellakin sitten täysin täysin ravitsemussuositusten mukaista ja ja tähänhän meidän hallitusohjelmammekin ohjaa sama tietysti pätee myös työpaikkaruokailuihin ja muihin jotenkin toivoisin että tässä keskustelussa sitten vallinkin voi viedä näille vanhemmille huolensa ilmaisevat sitä viestiä että tavallaan meidän tehtävämme on tuoda niitä ratkaisuja eikä eikä ruokkia sitä huolta mikä lapsilla ja nuorilla on

täällä puhuttiin paniikista ja ahdistuksesta ajattelen että paniikki vie toimintakyvyn mutta kiire ja deadlinet ja tiedostaminen saavat toimimaan tämä on se mitä olen nähnyt että nuoret nyt tällä hetkellä tekevät kun he ilmastolakkoilevat ja istuvat esimerkiksi tuolla eduskuntatalon rappusissa ilmastonmuutos etenee koko ajan arvioitua nopeammin ja siksi myös näitä hillintätoimia tarvitaan entistä nopeammin edustaja meri täällä nosti että meidän hiilijalanjälkemme on ja juuri näin asia on ja siksi siihen pitää puuttua ei syyllisiä etsien vaan kannustaen ja mahdollistaen ja meillä täällä eduskunnassa on siihen juurikin oikeat mahdollisuudet jos joku haluaa työpaikalla kasvisruokaa edistetään sitä tai mahdollistetaan se jos haluaa ajaa sähköautolla mahdollistetaan latauspisteet ja jotta päästään riittävään vauhtiin näissä toimissa tarvitaan myös regulaatiota sääntelyä täältä meiltä maatalouteen energiantuotantoon liikenteeseen näitä on tässä keskustelun aikana mainittu useita väestönkasvu on todellinen haaste ilmastonmuutoksen näkökulmasta myös ja siitä on todettu että äitien koulutustaso ja maan koulutustaso on yksi tehokkain tehokkain keino syntyvyyden määrän laskussa tämäkin on semmoinen jossa suomella on erityisen hyvä osaaminen koulutusvienti voi olla yksi keino ja sitäkin meidän tulee jatkaa ja

ensin ensin edustaja kiljuselle perussuomalaiset eivät vihaa ketään me olemme vain realisteja realisteja tässä maahanmuuttopolitiikassa ja väestöpolitiikassa haluaa säilyttää yhteiskuntarauhan ja nyt kun puhutaan myös tästä ilmastopolitiikasta niin siinähän ei ole mitään järkeä että siirretään lämpimistä maista tänne kylmään valtavia ihmismääriä sehän on ilmastollekin huono se ehkä on se toissijainen peruste ensisijainen peruste on tämä maan sisäinen turvallisuus mitä me vaalimme henkeen ja vereen sitten tämä kasvisruokavalion puolustuspuhe minkä äsken kuulin täytyy muistaa että kaikille ihmisille ei sovi sama ruokavalio tämän urheilussa nähnyt minä olin pitkään urheiluvalmentaja ja urheilussa mukana urheiluravitsemusalalla siis myin sekä heraproteiineja että soijaproteiineja ja kaikenlaisia proteiineja satoja tonneja urheilijoille sitten palautetta mikä toimii ja mikä ei saattaa olla että jopa saman perheen sisällä täytyy olla hyvin erilainen ruokavalio se urheilijan suorituskyky vaikka on sama geeniperimä ei toimikaan samalla tavalla esimerkiksi tytöllä ja pojalla sen takia jos ruvetaan junttamaan kaikille samanlaista ruokavaliota vaikka kouluissa niin se saattaa olla toisella toimiva ja toisella vaikka sairautta aiheuttava

ruokakeskusteluun itseäni harmittaa että puhutaan vaikka kalasta tai lihasta tai kasviksista mutta aika vähän puhutaan siitä matkasta minkä se ruoka on tehnyt mikä se koko logistiikkaketju siinä taustalla on kotimainen ruoka on kuitenkin aina enemmän tai vähemmän ilmastoteko kun seuraa näitä tiettyjä koulujakin joissa nyt sitten ollaan vaikka lihalakossa minulle samalla tuodaan kaikenlaista tavaraa sitten ihan toiselta puolen puolen maapalloa jokainen voi tutkia missä vaikka norjalainenkin norjalainenkin lohi pakataan ja mitä reissua se tekee ennen kuin se norjaankin joskus päätyy kauppoihin nuorista vielä tämän verran minä olen itse iloinen kun olen heitä seurannut tuolla vaikka meidän seudulla energiakoulutus ja ympäristökoulutusstrategian puitteissa niin näkee kyllä valtavia mahdollisuuksia myös ennen kaikkea teknologian kautta heitä kiinnostaa jo jo ihan alakoulussa uudella tavalla luonnontieteet kiitos tämän ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen että me saisimme suomesta semmoisen maan ja ylipäätään pohjoismaista jossa meidän nuoret tulevat olemaan ylivoimaisesti fiksuimmat ympäristöteknologian tutkijat maailmassa ja luovat siitä bisnestä kansainvälistä bisnestä ja lisäävät vientiuria tähän maahamme

jäin pohtimaan edustaja vallinin sanoja jos minun puheenvuorostani jäi semmoinen käsitys että minä olisin syyttämässä perussuomalaisia ihmisvihasta niin sellaista minä en ole ole sanonut missään vaiheessa sen sijaan minä viittasin siihen ilmiöön mihin te viittasitte omassa ilmiöön liittyvästä voimakkaasta paasauksesta kyllä minä uskaltaisin sanoa sen ihan julkisestikin että tämmöinen näinkin voimakas maahanmuuttovastainen paasaus jota euroopassa on harjoitettu ja myöskin suomessa on harjoitettu ja osittain myöskin perussuomalaiset ovat siihen syyllistyneet on luonut aivan varmasti sellaista ahdistusta jonka lopputuloksena on joillakin ihmisillä ihmisvihaa se on johtanut tähän ilmiöön uskallan uskallan sen sanoa ja se on aidosti varmasti fakta viittasitte edustaja vallin siihen että ei ole järkevää siirtää ihmismassoja tuolta eteläiseltä pallonpuoliskolta tänne pohjoiseen tänne kylmään pohjolaan kyllä varmaan tulee käymään niin jos ilmastonmuutoksen annetaan mennä tätä tahtia mistä me puhuimme että he siirtyvät tänne suomeen lämpimille viehättäville subtrooppisille alueille pois sieltä täysin kuivuneesta afrikasta tämähän se lopputulos tässä ilmastonmuutoksessa on jos se on tulos mutta eihän tässä kysymys ole ihmisten siirtämisestä eikä tässä ole kysymys järjestä kysymys on siitä että ihmiset siirtyvät liian monissa tilanteissa sellaisista olosuhteista joissa elinehtoja ei ole olemassa tai joissa on sellainen sellainen tila jossa yksinkertaisesti ei kyetä elämään sodan tai ihmisoikeusloukkauksien vuoksi ihmiset siirtyvät pois sieltä sellaisiin paikkoihin joissa he mahdollisesti saavat suojaa tai sitten he tulevat hakemaan elinehtoja itselleen ympäristössä missä missä tulevat toimeen kautta historian kansainvaelluksia ihmiset ovat siirtyneet niiltä alueilta jotka ovat elinkelvottomia tai hankalasti elettävissä he pystyvät pystyvät toimimaan ja elämään tämä on aivan luonnollinen ilmiö eikä tässä ole edes järjestä kysymys vaan ihan siitä miten ihmisluonto toimii annetaan sille tilaa ja tunnistetaan että tässä mielessä tämmöinen kansallisvaltiokeskeinen maailmanjärjestys on luonut rajoja ja yhtäkkiä rajan ylittäminen onkin rikos tämä on tietysti outo tilanne

arvoisa puhemies olemme edustaja kiljusen kanssa aikaisemminkin puhuneet tästä että maailmanhistorian aikana ihmiset ovat siirtyneet ja näin näinhän se on mutta me elämme sellaista maailmanaikaa että sitä ei voi verrata aikaisempiin ihmisten siirtymisiin kysyitte että miksi ei jos ajatellaan että vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkaksi kun minä synnyin tällä planeetalla oli noin kaksi ja puoli miljardia ihmistä ja nyt on seitsemän ja puoli miljardia niin tämä tilanne on muuttunut siitä mitä se on ollut aikaisemmin niin eli suomi ei voi ottaa vastaan kaikkea sitä ylipursuavaa väestöä esimerkiksi afrikasta emme voi eikä eurooppa voi ottaa sitä vastaan siis suomi voi teidän mielestänne ottaa vastaan no tässä se tulee se sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten ero perussuomalaiset ajattelevat että me emme voi ottaa kymmeniä miljoonia ihmisiä puhutaan jossain kohtaa sadoista miljoonista ja sosiaalidemokraatit ajattelevat että me voimme sen takiahan täällä eduskunnassa ollaan ja tästä asiasta keskustellaan ja välillä on vaalit ja siitä äänestetään sitten

muistutan edustajia siitä että nyt on käsittelyssä ilmastovuosikertomus kaksituhattayhdeksäntoista se on meillä aiheena

puhemies ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan väen väkisin sen että suomeen tulee ihmisiä oikein massoittain ja se johtuu yksinkertaisesti siitä en sano haluavat tai eivät halua että tänne voi siirtyä että täällä on tilaa täällä on fyysisesti tilaa ja jos ilmastopakolaisuus tulee todella vakavaksi ilmiöksi tässä maailmassa niin näihin paikkoihin tullaan jotka ovat harvaan asuttuja alueita ja vielä elinkelpoisia paremmin vielä elinkelpoisia jos ilmastonmuutos nostaa täällä lämpötilan pahimmillaan kahdeksalla asteella kuulimme kun ministeri kertoi että